päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

a nostaa veroja b korottaa asiakasmaksuja vai c heikentää palveluita kansalaisilla on oikeus tietää vastaus a b vai

arvoisa puhemies hyvää naistenpäivää ensinnäkin jos aivan varma että suomalaisten tärkeät sosiaali ja terveyspalvelut heikkenevät ja verot tulevat nousemaan me olemme tekemässä järjestelmää jossa siirrytään kahdestasadasta toimijasta kolmestasadasta kunnasta kuntayhtymistä kahdeksantoista vahvan järjestäjän malliin

nämä kahdeksantoista maakuntaa ovat tiukassa hallituksen eduskunnan ja valtiovarainministeriön ohjauksessa meillä on myöskin järjestelmä joka huolehtii siitä että kuluja leikataan jos maakunnat eivät pääse tavoitteisiin jos maakunta on liian heikko aika nopeasti käynnistyy prosessi jolla maakunta voidaan liittää toiseen eli näillä ollaan varmistettu se nykyjärjestelmällä

ovat kaksinkertaistuneet kaksituhatta luvulla sosiaali ja terveyspalveluissa kaksinkertaistuneet ja jos tässä edellisessä järjestelmässä ei ollut jarrua niin nyt meillä on järjestelmä

arvoisa puhemies monet ihmiset ovat hyvin hyvin huolestuneita siitä mitä tärkeille terveyspalveluille oikein on tapahtumassa eilen helsinkiläiset päättäjät julkaisivat hätähuudon helsingin sanomissa tuossa kuuden eri puolueen edustajan kirjoituksessa kokoomuksen edustajan johdolla todettiin että hallituksen sote leikkuri johtaa joko valtaviin leikkauksiin pääkaupunkiseudun ihmisten peruspalveluissa tai rajuihin veronkorotuksiin kaupungissa pelkästään uudellamaalla on laskettu sote uudistuksen rahoitusvajeen olevan alkuvaiheessa vähintään kolmesataa miljoonaa euroa tämä tarkoittaa säästöinä kuusituhatta hoitajaa vähemmän siis kuusituhatta hoitajaa vähemmän kysynkin teiltä arvoisa ministeri orpo nyt pidä sortua ylimielisyyteen mitä luulette sairaanhoitajan kätilön lähihoitajan tai osastolla lisäpaikalla olevan potilaan ja hänen huolissaan olevien omaistensa ajattelevan siitä että te te aiotte leikata näin mittavat summat hoitajien työpaikoista ja ihmisten hoivasta kuka hoitaa sairaat ja apua tarvitsevat
vastaan tähän kysymykseen kun tämä maakuntien rahoituslaki johon tämä asia liittyy sattuu olemaan minun esittelemäni laki

ensinnäkin haluan korjata sen että helsingin palveluista ei olla leikkaamassa sataa miljoonaa euroa eikä myöskään uudenmaan palveluista tässä muutama viikko sitten julkistettiin tuoreet rahoituslaskelmat maakunnittain ja uudenmaan osalta se näyttää sitä että siellä on plus yksi euro per asukas niin sanotusti voittoa kun kaksituhattakaksikymmentä lasketaan rahoitus vuosien kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista kuntien sote käyttömenojen keskiarvon perusteella tämä on fakta ja tämä on tässä vaiheessa rahoituslaskelma ja huhtikuussa päivittyvät uudet laskelmat mutta tämä teidän kysymyksenne liittyy siihen että uudenmaan valmistelussa on tehty tämmöinen kauhuskenaarioanalyysi siitä että jos tämä toimeenpano ei onnistu niin sieltä saattaa tulla jopa kahdensadan viiva neljänsadan miljoonan euron kustannuspaine

arvoisa puhemies tämä hallituksen sote mallin yhtälö on itse asiassa aivan järjetön tätä mieltä ovat asiantuntijat ja asiantuntijat tietävät mistä puhuvat kaupunkialueella väkimäärä kasvaa ja se tarkoittaa palveluiden tarpeen määrän kasvua mikäli maakunta ja sote lait menevät läpi täällä eduskunnassa tarkoittaisi se esimerkiksi omassa maakunnassani uudellamaalla että meille tulisi melkein kahdensadan henkilön mammuttiluottamushenkilöorganisaatio jonka ensimmäisenä tehtävänä olisi tehdä säästöjä arviolta noin kolmellasadalla miljoonalla eurolla mistä te ministeri orpo leikkaisitte vanhuksilta perheiltä terveydenhuollosta sosiaalipalveluista mistä te leikkaisitte

arvoisa puhemies haluan vielä todeta sen että tämän uudistuksen myötä tästä maasta poistuu noin seitsemänkymmentä kuntayhtymää kuntayhtymää ja sitä kautta valtava määrä hallintoa eli voisimme laskea myös minkä verran uudenmaan maakunnan alueella on tällä hetkellä luottamusmiesorganisaatioita näitten nykyisten yhtymien ja erilaisten isäntäkuntamallien

näistä muutoskustannuksista minulla sattuu olemaan edessäni tämä paperi johon perustuu tämä arvio kaksisataa viiva neljäsataa miljoonaa euroa ja siellä on arvioitu tämmöistä kauhuskenaariota jossa palkkaharmonisaatio viedään ihan täyteen mittaan nopeasti erilaiset muutoskustannukset sopeuttamisriskit ynnä muuta eli he ovat laskeneet mikä on minusta aivan oikein pitää totta kai jokaisessa maakunnassa käyttää paljon energiaa tässä esivalmistelu ja

yksinkertaistettuna valtio antaa maakunnille könttäsumman rahaa jolla maakunta sitten järjestää sosiaali ja terveyspalvelut asiakkaille maakunta ei saa rahaa ei saa ottaa lainaa eikä sillä ole verotusoikeutta se on täysin riippuvainen valtion rahoituksesta samalla hallitus on on asettanut kolmen miljardin euron säästötavoitteet leikkaustavoitteet ja nyt kun maakunnat ovat täysin riippuvaisia valtiosta niin valtio voi käyttää omaa valtaansa ja antaa sen kolmen miljardin euron säästötavoitteen maakunnille ja maakuntien on tästä syystä pakko toteuttaa ne säästöt mitä hallitus nyt odottaa arvoisa ministeri orpo asiantuntijat ovat teidän kanssanne eri mieltä he ovat olleet sitä mieltä että hallituksen arvio on väärä kuinka te suhtaudutte siihen näkemykseen että asiantuntijat arvioivat että tästä tulee jopa lisäkustannuksia millä te tulette rahoittamaan

meillä on vanheneva väestö tämä tulee tarkoittamaan että seuraavan vuosikymmenen aikana tämä kehitys tulee olemaan aivan hurjaa siksi vahvemmat järjestäjät me olemme kaikki olleet samaa mieltä tässä salissa siitä että me tarvitsemme vahvemmat järjestäjät kun on noin kahdeksantoista maakuntaa siihen tarvitaan vahva valtion oikeita asioita olette hyvin perehtynyt mutta yksi iso virhe siinä on me yritämme rajoittaa sitä kovaa kustannusten nousua tällä uudella järjestelmällä ja sen tavoite on käyttää kolme miljardia vähemmän kuin mihin nykyjärjestelmä johtaisi tehdään parempi järjestelmä niin että on sujuva hoitoonpääsy lääkäriin pääsee on hyvät hoitoketjut käytetään teknologiaa hyväksi

puhemies hallituksen esittämässä sote ja maakuntauudistuksessa maakunta päättäisi missä ja mitkä maakunnan sote palveluyksiköt säilyisivät on vain niin että vaikka maakunnan naiset ja miehet kuinka haluaisivat kaikki ei tule säilymään esitättekö te aivan vakavissanne kun meillä on sitten tämä markkinamalli eli niin kutsuttu valinnanvapaus että vaikkapa tehostetun palveluasumisen piirissä olevat vammaiset ja heikkokuntoiset vanhukset pystyisivät ja ryhtyisivät arvioimaan onko heidän saamansa palvelun taso nyt hyvä ja kattava ja lähtisivät kilpailuttamaan ja urakoimaan itselleen uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa niin sanotun valinnanvapauden turvin jos muualta

puhemies ensinnäkin perusasia on se että jokainen maakunta tekee maakuntastrategian joka pitää sisällään sote palvelustrategian ja myös palvelulupauksen ja myös esityksen siitä minkälainen palveluverkko siellä maakunnassa on mitä tulee sitten erikseen vanhusten ja vammaisten palveluihin niin minä ajattelen kyllä niin että myös tämä henkilökohtainen budjetti tänään hyväksyimme valinnanvapaus lain valtioneuvoston istunnossa ja toisaalta nämä asiakassetelit tulevat tuomaan lisää välineitä sille maakunnalle järjestää vanhuksille ja vammaisille paremmin räätälöityjä palveluita

arvoisa rouva puhemies ministeri orpo mainitsitte puheenvuorossanne että jos sotea ei tehdä niin vaarana on että palvelut heikkenevät ja verotus kasvaa uudellamaalla kuten kotikunnassani espoossa on jo arvioitu että verorasitus kyllä kasvaa

tässä esille ikääntyneet ja kotihoidon soten keskiössä thl tutki vanhuslain aikaan että kun kotihoitoon tuli entistä enemmän ihmisiä hoidettavaksi niin hoitajien määrä väheni mitenkä te lupaatte että tulevaisuudessa tässä sotessa riittää hoitajia sinne kotihoitoon sitten vielä yksi hyvin tärkeä kysymys kukaan kansalainen ei ymmärrä tästä sotesta yhtään mitään olen saanut valtavasti yhteydenottoja ben zyskowicz varmasti te myös että mitä se sote tarkoittaa voitteko te vääntää sen selkokielellä ihmisille koska ihmiset kysyvät että mikä ihmeen sote keskus onko se terveysasema minne minä tulevaisuudessa menen pääsenkö minä röntgeniin entä magneettikuvaan eihän sinne tänä päivänäkään pääse ja missä on se roope ankan rahakirstu mistä raha tähän

arvoisa puhemies vastaan erityisesti tähän loppupään kysymykseen informaation tarpeesta me jaamme hallituksessa sen ajatuksen todella että me tarvitsemme ymmärrettävää arkikielistä informaatiota tästä uudistuksesta ja voin kertoa teille että itse asiassa tänään on alkanut valtioneuvoston yhteinen maakunta tutuksi kampanja se sisältää sitä viestintää joka nimenomaan on tarkoitettu asukkaille kansalaisille ymmärrettävässä kielellisessä muodossa ja tätä tullaan jatkamaan tulevien kuukausien aikana minä itsekin myönnän ja minä tiedän sen ja täällä

tuottamisesta niin ne termit ovat sellaisia että siinä saa itsekin olla tarkkana että varmasti menee oikein mutta meidän velvoitteemme on myös tehdä sellaista materiaalia jolla pystytään tätä informaatiota jakamaan jokaiseen kotiin ja jokaiselle ihmiselle ja myös vähemmistökielillä

sote malli sisältää valtavia riskejä kustannukset uhkaavat paisua asiakasmaksut nousta erikoissairaanhoito nousta erikoissairaanhoito heikentyä paljon palvelua tarvitsevien palvelukokonaisuudet pirstoutua ja terveyserot kasvaa arvoisa puhemies maakunnille tulee myös muita tehtäviä kuin sote tehtäviä tärkeinä tehtävinä ovat myös niin sanotut kasvupalvelut sisältäen työllisyydenhoidon palvelut kun te rakennatte sote järjestelmän joka siirtää verorahat kansainvälisten terveysjättien taskuun niin maakunnille ei jää juuri rahaa hoitaa näitä muita elintärkeitä tehtäviä kuten työllisyydenhoitoa maakunta ei saa verotusoikeutta se ei voi ottaa lainaa mutta sen kustannukset uhkaavat hallituksen sote mallin myötä kasvaa arvoisa puhemies miten maakunnille jää rahaa hoitaa työllisyydenhoidon tehtävät kun te rakennatte sote mallin joka syö kaikki rahat ja jäävätkö työttömät nyt heitteille

koostuu ja se on totta me kaikki tiedämme sen että sosiaali ja terveyspalveluihin menee lähes suurin osa sieltä mutta siellä yleiskatteellisessa rahoituksessa on selvästi myös kasvupalveluihin tarkoitettua rahoitusta

haluan ministeri lintilän puolesta jonka asia tämä erityisesti on myös todeta sen mikä innovaatio siellä on tämä allianssimalli että kunnat ja maakunnat pystyisivät jatkossa myös laittamaan omia resurssejaan enemmän yhteen sekin on tärkeä asia työvoima ja elinvoimapalveluitten kannalta on todella tärkeätä että kaikki se resurssi mitä siellä maakunnissa ja paikallisesti on pystytään hyödyntämään työllisyyden parhaaksi

arvoisa hallitus monet suomen johtavista asiantuntijoista ovat todenneet että sote uudistuksen tavoite kustannussäästöistä ei ole toteutumassa ja nyt arvoisa hallitus haluaisin tietää mihinkä laskelmiin perustuu se että me tulevaisuudessa säästämme kolme miljardia tämä on erittäin suuri kysymys koska se liittyy suomen talous ja finanssipolitiikkaan se liittyy siihen miten meidän kestävyysvaje kehittyy tulevaisuudessa arvoisa puhemies

olen kuvannut nykyjärjestelmällä nämä menot ovat kaksinkertaistuneet tämän vuosituhannen aikana jos me emme muuta järjestelmää niin erittäin vaikeassa tilanteessa maakunnille tullaan asettamaan erittäin tiukat tavoitteet kriteerit laatuvaatimukset palvelun järjestämisvaatimukset jotta me huolehdimme koko suomessa ihmisille tärkeistä sosiaali ja terveyspalveluista tämä lakiperusta on perusta myöskin sille että taloudellinen raami pitää sanotaan että se lakiperusta on puolet tästä kokonaisuudesta toinen puoli tulee toimeenpanon myötä siihen nyt pitää päästä tämä lakipaketti pitää viedä läpi mennä toimeenpanoon tehdä hyvä järjestelmä rakentaa se maakunnissa mitä työtä tällä hetkellä tehdään huolehtia että tästä tulee hyvä sitä kautta toimeenpanon kautta pystytään saamaan aikaan se kolmen miljardin säästö nytkin meillä on lähes identtisiä maakuntia toisessa hoidetaan tehokkaasti ja toisessa paljon kalliimmin se kertoo kuinka tärkeää se toimeenpano

puhemies monissa kunnissa on nyt tehty ulkoistuspäätöksiä koska hallituksen malli on saanut pelkäämään että edessä on joka tapauksessa leikkauksia maakuntarahoitus ei tule riittämään ja joudutaan sulkemaan oma terveyskeskus tai siirtämään

arvoisa puhemies se mitä tällä hetkellä suomessa tapahtuu ja mitä on tapahtunut viimeisen kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden aikana on ollut se että meidän sosiaali ja terveyspalvelut ovat monilla alueilla rapautuneet terveyskeskukseen ei pääse se oli se perimmäinen syy miksi tähän sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen on lähdetty ja koska me tiedämme että muun muassa väestön ikääntymisestä johtuen nämä kulut tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti ensi vuosikymmenen aikana siksi me lähdimme tähän valinnanvapaus tulee tarjoamaan työvälineen siihen että lääkäriin pääsee sujuvasti ja hyvä hoitoketju vahvan järjestäjän sen maakunnan hoitamana takaa sen että tästä järjestelmästä tulee hyvä hyvät kollegat nyt on havahduttu siihen että jos tätä uudistusta ei tehdä niin isot monikansalliset terveysyhtiöt valtaavat suomen mitä tapahtuu tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön puitteissa hallitus pelastaa suomen näiltä suurilta yhtiöiltä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä on samanlainen kysymys joten jatkamme heidän kysymyksellään

arvoisa puhemies hallituksen tänään antama lakiesitys kyllä valitettavasti osoittaa että hallitus ei arvosta asiantuntijoita eikä anna tutkimustiedolle minkäänlaista painoarvoa hallitus pitää tällä hetkellä härkäpäisesti kiinni lehmänkaupastaan joka ei toteuta mitään sote uudistukselle annetuista alkuperäisistä tavoitteista

siihen mahdollisuus

puutun tähän kysymyksen ensimmäiseen osaan jossa väitettiin että me emme arvosta asiantuntijoita se ei kyllä pidä paikkaansa me olemme koko tämän lakipaketin valmistelun ajan tehneet tiivistä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa ja kuulemme myös heidän kantansa mutta samalla haluan todeta teille että jotka myös ovat olleet valmistelemassa tätä lakikokonaisuutta asiantuntemukselle pitäisi antaa arvo tai sille että me olemme syksyllä kaksituhattakuusitoista teettäneet kansainvälisen arvioinnin ja tämä kansainvälinen arviointipaneeli asiantuntijapaneeli sanoi lähdetään maakuntamallilla tätä sote uudistusta viemään eteenpäin että tämä on kaiken kaikkiaan hyvä ja voin sanoa sen että on myös paljon tutkimusnäyttöä siitä että myös monituottajamalli voi tuoda kustannussäästöjä vaikka sitä ei tällä vasemmalla laidalla oikein haluta uskoa

arvoisa puhemies kuuntelin tässä valtiovarainministeri orpon listaamia tavoitteita sote uudistukselle hän puhui terveyserojen kaventamisesta hoitoonpääsyn nopeuttamisesta puhui integraatiosta ja ja kustannussäästöistä mutta ongelma tällä hetkellä on se että tuon ministeriaition ei löydy asiantuntijaa tai tahoa joka uskoisi siihen että teidän mallilla näihin tavoitteisiin päästään sen sijaan hallituksen sote mallista puuttuu kokonaan integraatio eli se keskeisin väline jolla järkeviä kustannussäästöjä piti saada aikaiseksi ja sen sijaan siihen sisältyy useita sellaisia elementtejä jotka tulevat nostamaan julkistalouden kustannuksia jopa kolmella miljardilla asiantuntija arvioiden mukaan

sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuudelle on mielestäni sellaista työtä ja ne saavutukset puhuvat puolestaan että minä kyllä kehtaan seistä selkä suorana täällä ja puolustaa sitä työllisyys ja talouspolitiikan linjaa joka joka tuottaa tulosta se että meillä on kestävä julkinen talous josta tässä kai oli myöskin kyse tarvitsee nyt sen että me teemme nämä päätökset sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisesta tässä uudistuksessa on kaikki ne elementit joita itse asiassa kaikki nämä eduskuntaryhmät jotka täällä tänään ovat olleet eri vaiheissa haluamassa laajemmat hartiat integ raatio nopeampi hoitoonpääsy tämä kokonaisuus pitää nyt päättää ja jatkaa eteenpäin mikään ei ole vastuuttomampaa suomalaisten ihmisten palveluiden puolesta ja tulevaisuuden puolesta kuin se että me jättäisimme tämän nyt tekemättä

arvoisa puhemies minusta on halpamaista pistää virkamiehiä tässä asiassa vastuuseen kyllä tässä on kysymys siitä että hallitus poliittisesti on ohjannut tämän mallin juuri olemassa niin kuin täällä todettiin edustaja anderssonin toimesta yhtään henkilöä tahoa tai asiantuntijaa tuon aition ulkopuolella ei löydy joka olisi sitä mieltä että tämä ei nosta kustannuksia eikä lisää byrokratiaa vaan toteuttaa niitä tavoitteita jotka tälle uudistukselle yhdessä asetettiin aikanaan arvoisa ministeri orpo minunkin on kysyttävä teiltä että kun asiantuntija arviot vaihtelevat yhdestä pilkku viidestä miljardista neljään miljardiin lisäkustannuksia miten te meinaatte rahoittaa tämän meinaatteko korottaa veroja meinaatteko korottaa asiakasmaksuja vai heikentää ihmisten palveluita nämä kolme vaihtoehtoa teillä on edessä mitään muuta en näe

arvoisa rouva puhemies rinteen malli joka on se että ajetaan fillarilla yli tämän tämän koko uudistuksen se jos joku romuttaa ihmisten palvelut jos me jatkamme on tehtävä näitä päätöksiä mentävä eteenpäin tässä on ne elementit niin kuin sanoin aikaisemmin jotka te tunnette hyvin viime eduskuntakaudella kuntayhtymäpohjainen maakuntamalli todettiin perustuslain vastaiseksi silloin todettiin että tarvitaan demokraattinen järjestelmä on todettu yhdessä että tarvitaan laajemmat alueet silloin me olemme tässä rakenteessa mikä meillä nyt on ja hyvät ihmiset tämä on kuitenkin kysymys hallinnosta se on oma asiansa kaikkein tärkein asia on ne palvelut ja tällä kokonaisuudistuksella sen eteenpäinviemisellä määrätietoisella työllä hyvällä jatkotyöllä me pystymme huolehtimaan siitä että palvelut säilyvät ja paranevat hoitoon pääsee ja rahatkin te olette olleet puolen vuoden välein aina eri mieltä siitä millä mallilla nämä pitäisi järjestää sekin olisi joskus kiva kuulla mikä on sosiaalidemokraattien vaihtoehto

rauhoitutaan seuraavaksi otetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kysymys nimittäin heidänkin kysymyksensä liittyy tähän ja jatkamme tätä samaa teemaa kysymyksen esittää edustaja meri
arvoisa puhemies se on mukava kuulla että ministeri hallitus pelastaa suomen mutta asiantuntijat nyt ovat olleet siitä myös hieman eri mieltä hallitus myös rikkoo omaa ohjelmaansa siinä mielessä että puhuitte että kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet tätä haluamassa ja tätä tekemässä mutta kuitenkin ohjelmassa tämän piti edetä asteittain kaikkihan tietävät nyt sen että tämä on keskustan ja kokoomuksen valtapeliä eli kokoomus halusi valinnanvapautta joka on nyt sitten typistynyt ja keskusta halusi maakuntauudistuksen nyt kun te kehuitte sitä että tämä on niin hyvä malli niin minkä takia kokoomuksen edustajia on tarvinnut paimentaa että he pysyisivät riveissä kertokaa meille onko tämä nyt sitten tosiaan niin hyvä uudistus kun osa teidän edustajistakin itse sitä vastustaa aiotteko pyytää hallituksen eroa jos tämä ei etene kuten pääministeri on jossakin välissä väläytellyt menettekö te nyt oikeasti palvelut vai valtapeli edellä kertokaa se nyt rehellisesti suomen kansalle puhutaan asioista eikä mennä näiden kauniiden korulauseiden taakse kiitos
arvoisa puhemies kyllä tässä on kuulkaa ihan vakavasti kyse ihmisten palveluista tänä päivänä ne ihmiset joilla ei ole rahaa joilla ei ole vakuutusta tai työterveydenhuoltoa ovat siellä terveyskeskuksen jonossa terveyskeskuksessa johon ei ole saatu lääkäreitä siis osassa suomea terveyskeskukset pelaavat edelleen mutta on aivan liian suuri osa suomea jossa ei pääse lääkärin vastaanotolle ei saa hoitoa valinnanvapaus on aidosti malli joka takaa sen että hoitoon pääsee nopeammin se tuo sinne kilpailua sopivalla tavalla ja sitä kautta tarjontaa me olemme hallituksessa yhteistuumin päättäneet päättäneet nämä tekin olitte vielä hyväksymässä ne perusperiaatteet mutta teitä ei pystynyt riittävästi paimentamaan ja nyt te ette olekaan enää mukana

me olemme sen jälkeen jatkaneet työtä hioneet hioneet vielä viimeisillä metreillä valinnanvapausmallia hiottiin minä toivon että kaikki rauhallisesti paneutuvat siihen viimeiseen versioon ja tähän koko pakettiin meillä on aikaa kevät täällä eduskunnassa

edustaja henriksson
arvoisa puhemies tiedämme että lausuntokierroksen aikana korkein hallinto oikeus on ollut sitä mieltä että tämä valinnanvapauslakipaketti pitäisi lähettää eu komissiolle notifioitavaksi nyt hallitus on kuitenkin päättänyt että näin ei tehdä voisitteko arvoisa hallitus selittää nyt koko kansalle miksi olette siinä uskossa että te tiedätte paremmin kuin korkein hallinto oikeus tässä asiassa ja voisitteko selittää miksi te otatte tällaisen riskin nyt ei olisi varaa pelata uhkapeliä kun on kyse näin valtavasta uudistuksesta ei voi olla niin me

arvoisa puhemies moneen kertaan on julkisuuteen sanottu että me arvioimme sen pohjalta mitä useamman ministeriön virkamiehet ovat meille arvioineet oikeusministeriön temin valtiovarainministeriön ja ja stmn kautta että meidän sosiaali ja terveysjärjestelmä mukaan lukien tämä valinnanvapauslakiesitys ei ole taloudellista toimintaa vaan se perustuu tähän solidaarisuusperiaatteeseen ja sen takia me emme laita tätä niin sanotusti brysseliin esitarkastukseen eli notifikaation notifikaation piiriin tämä on se perusta mitä tulee korkeimman hallinto oikeuden lausuntoon jota eilen viimeksi luin niin minä katsoin hyvin tarkasti sen mitä siellä joulukuussa oli kirjoitettu siinä viitattiin siihen lausunnolla olleeseen valinnanvapausesitykseen jossa oli epäselvästi tämä asia sanottu jos te nyt

siitä ollaan oltu koko ajan yhtä mieltä me tarvitsemme niihin asioihin korjausta jotka vaativat korjausta ei päästä lääkäriin siis hoivan piiriin ikäihmisten asiat eivät ole kunnossa hoiva ei ole kunnossa lastensuojelussa on ongelmia ja niin edelleen me kaikki tunnistamme nämä ongelmat tällä teidän mallillanne mennään markkinoille viidentuhannen miljoonan euron edestä annetaan markkinoille tämä koko perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut te olette johtamassa tilanteessa jossa särkyy se mikä on

on rikki ei tulla korjaamaan miksi teette tällaista mallia teidän lähtökohtanne tälle koko uudistukselle on se lehmänkauppa jonka teitte keskustapuolueen kanssa saadaan maakuntamalli ja saadaan toisaalta tämä markkinamalli näihin sosiaali ja

kunnallisvaalien alla olimme lahdessa vaalipaneelissa meillä oli käytännössä tämä ratkaisu silloin olemassa te sanoitte silloin edustaja rinne että poistakaa tämä pakkoyhtiöittäminen niin tämä malli voidaan hyväksyä se on sittemmin poistettu eli silloin se kävi nyt te olette keksineet taas uusia asioita miksi vastustaa tätä

puhemies sote uudistus tarvitaan se tarvitaan sen takia että terveys ja hyvinvointieroja täytyy pystyä kaventamaan kustannusten kasvua pitää pystyä hillitsemään ja saumattomat hoivaketjut tarvitaan ehdottomasti on kuitenkin vastuutonta ajaa sellaista mallia joka ei toteuta yhtään näistä tavoitteista se on täysin vastuutonta ja alusta ei tarvitse aloittaa riittää että hylätään ja luovutaan siitä kokoomuksen ja keskustan maakunnat mulle markkinat sulle lehmänkauppamallista paljon hyvää työtä on tehty kun tästä lehmänkaupasta luovutaan voidaan viedä uudistusta eteenpäin hallituksen malli ohjaa rahavirrat yksityisiin sote keskuksiin ja kustannukset maakuntien liikelaitoksiin

leikkaavat kolmen miljardin euron edestä tämän vaalikauden aikana se on nähty köyhiltä ja koulutuksesta

jatkan vielä hetken siitä notifikaatiosta kun on käyty semmoista kysymyskeskustelua myös siitä että onko käyty niiden virkamiesten kanssa keskustelua niin minä voin todeta että epävirallista keskustelua on käyty ja ministeri saarikkokin olisi ollut valmis menemään sinne mutta häntä ei otettu tässä asiassa vastaan eli tällaista on käyty mutta sitten tähän edustaja aallon puheenvuoroon

salissa on haluttu vuodesta kaksituhattayksitoista asti ainakin tehdä sote uudistus ja kaikki mallit ovat toinen toisensa jälkeen perustuslakivaliokuntaan kaatuneet niin on täysin vastuutonta jos nyt ei viedä uudistusta eteenpäin jos tätä uudistusta ei viedä eteenpäin menee taas vuosikausia ja tällä porukalla kun tätä katsotaan ei kyllä taida minkäänlaista uutta mallia enää syntyä

kahdeksankymmentäviisi suomalaista professoria ja tutkimuspäällikköä arvosteli tämän kauden alussa sipilän hallituksen ohjelmaa siitä että tasa arvonäkökulma puuttui siitä täysin hallitusohjelmaan ei oltu kirjattu lupausta tasa arvosuunnitelman edistämisestä eikä hallitus ollut arvioinut budjettinsa tai kilpailukykysopimuksensa sukupuolivaikutuksia tutkijat kiinnittivät huomiota siihen että hallituksen leikkauksista laskun maksaisivat naiset ja naisvaltaiset alat pääministeri sipilä vastasi ettei hallitusohjelmaan kirjata itsestäänselvyyksiä ja että hallitus päättää ensin ja selvittää vasta sen jälkeen arvoisa puhemies ilman sukupuolivaikutusten tiedostamista ja selvittämistä ei ole sukupuolitietoisia tasa arvoa edistäviä päätöksiä niinpä kysynkin nyt

kansainvälisenä naistenpäivänä varapääministeri opolta miten sukupuolivaikutuksen arvioiminen nyt etenee oletteko esimerkiksi arvioineet tänään annetun valinnanvapausesityksen sukupuolivaikutuksia ja koska hallitus muuttaa politiikkansa suunnan

arvoisa puhemies meidän hallituksessa tasa arvoasioista vastaava ministeri annika saarikko on parhaillaan matkalla tasa arvokokoukseen yhdysvaltoihin hän ei ole siksi täällä hän tuntisi asiat parhaiten mutta kyllä sukupuolten välisen tasa arvon toteutuminen ja

edistäminen naisten aseman edistäminen niin työmarkkinoilla kuin muussakin on aivan keskeisiä tavoitteita mitä tulee olla tällä hallituksella ja kaikilla hallituksilla me teemme laajaa sukupuolivaikutusten arviointia tätä pitää kehittää ja tästä syystä olisikin hyvä että ministeri saarikko olisi täällä koska hän tuntee tämän asian paljon paremmin mutta tämä on erittäin iso asia hallitukselle me olemme strategiaistunnossamme käsitelleet tasa arvokysymyksiä juuri

arvoisa puhemies toisin kuin valtiovarainministeri orpo tuossa sanoi tasa arvo kuuluu kyllä koko hallitukselle ja hallituksen teot kyllä osoittavat että hallitus on ollut kokonaisuudessaan haluton edistämään tasa arvoa ja tästä vastuuta on turha vierittää ministeri saarikolle yksin hallitus petti lupauksensa uudistaa perhevapaajärjestelmän joka olisi parantanut naisten asemaa työmarkkinoilla lomarahojen leikkaukset ja kilpailukykysopimukset ovat leikanneet etenkin naisilta ja naisvaltaisilta matalapalkkaisilta aloilta julkisen sektorin leikkaukset kuormittavat naisia kun päivähoitoryhmiä suurennetaan ja omaishoidon kasvattaminen on hallituksen tietoisena tavoitteena ja sekin kasautuu naisille sipilän kaudella tasa arvossa on otettu pelkästään takapakkia milloin hallituksen lupaamat selvitykset alkavat tuottaa tekoja tasa arvon edistämiseksi milloin ylipäätään alatte selvittää tekojenne tasa arvoseurauksia

arvoisa puhemies suomessa on pelkästään vahvoja ja ja viisaita naisia ja heidän selkänsä taakse on tietysti joskus turvallistakin mennä mutta minä en todellakaan mene tässä ministeri saarikon selän taakse totesin vain että hän on matkalla tasa arvokokoukseen ja työnjaossa hän on tietenkin vastuullinen tästä me vastaamme jokainen ministeri omalla alallaan ja hallitus yhdessä tasa arvon toteutumisesta suomessa se on meille oikeasti sydämenasia mitä tulee tekoihin niin jo heti alkuvaiheessa naisten työnantajille tehtiin kertakorvaus jolla pyrittiin naisten työmarkkina asemaa parantamaan äitiyden

vastaamaan se oli erittäin iso tasa arvoteko sitä ei esimerkiksi viime hallitus saanut aikaan jossa tekin olitte mukana vaikka perhevapaauudistus nyt ei vielä edennytkään niin haluaisin nostaa esille muun muassa sen kuinka paljon on perheiden eteen muuten tehty esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen merkittävällä tavalla on myöskin iso tasa arvoteko josta olemme erittäin ylpeitä

jos ajatellaan tasa arvoa suomessa naisten ja miesten välillä niin täytyy sanoa että suomi ei ei ole mikään takapajula mutta jos ajattelemme ammatteja kuten hoitoalaa kaupan alaa siivousalaa ja lastentarhanopettajien tilannetta viime aikoina

naiset ovat todella taka alalla vastuullisia töitä palkka todella minimaalinen hallitukset ovat vaihtuneet vuodet ovat vierineet tässä ollaan takapajulassa

arvoisa puhemies tänään on naistenpäivä mutta tasa arvo on asia jonka puolesta pitää tehdä töitä vuoden jokaisena päivänä ja kaikkien hallitusten tässä maassa on aivan selvää se että meillä ei tasa arvo tänä päivänä suomessa toteudu naisten palkat ja eläkkeet jäävät jälkeen miesten palkoista ja eläkkeistä perhevapaauudistustakin on tällä hallituskaudella valmisteltu se ei tällä pohjalla edennyt mutta olemme varmasti kaikki sitä mieltä että sen tulisi jatkossa edetä seuraavan hallituksen ohjelmaan kunnianhimoisessa muodossa tällä viikolla on myöskin noussut esiin keskustelua naisvaltaisten alojen palkoista muun muassa varhaiskasvatuksessa ja vaikka palkkakysymykset ovat yksiselitteisesti tietysti työmarkkinoiden asia eli niitä ei

haluan kuitenkin varhaiskasvatuksesta todeta sen että se on erittäin arvokasta ja vaikuttavaa työtä ja sitä on vuosia suomessa aliarvioitu siitä syystä pidän erittäin tärkeänä sitä että varhaiskasvatuksen arvostusta ja merkitystä nostetaan ja että jokainen meistä huolehtii

edustaja alanko kahiluodolle toteaisin ensin että perhevapaauudistus ei ollut hallitusohjelmassa ei voida puhua että hallitus on pettänyt kysymys ei ole siitä tasa arvo on laissa määritelty ja tasa arvolain mukaan pitää sukupuolivaikutukset arvioida siinä arvioinnin pitää tapahtua kuntatasolla maakuntatasolla ja valtakunnan tasolla ja tiedän että ministeriössä sitä työtä tehdään kysymys naisten matalapalkka alojen ja yleensä hoitoalan palkkauksesta vaikka täällä ministeri grahn laasonen aivan oikein sanoi että se ei kuulu tänne eduskuntaan niin meidän kuuluu siitä käydä keskustelua on täysin kohtuutonta jos on olemassa se kartelli josta nyt on annettu vihiä nimenomaan koskien lastentarhanopettajien palkkausta meidän pitää toimia niin että tämäntyyppisiä kartelleja ei ole mutta myöskin toimia niin että jatkossa naisilla on mahdollisuus esimerkiksi osa aikatyöhön sitä perheissä kovasti odotetaan ja toivon että tällä vaalikaudella vielä kolmikantaisesti neuvottelette joustoja jotta saataisiin se osa aikatyömahdollisuus

arvoisa puhemies tällä hallituskaudella tasa arvoasioita on ministeri saarikon johdolla edistetty työmarkkinoiden suuntaan ja vaikka jälleen alleviivaan sitä että osapuoli emme ole uskallan kuitenkin sanoa sen viestin että myös työmarkkinoilla on otettava palkkatasa arvoon liittyvät asiat vakavasti ja siellä on aidosti ryhdyttävä miettimään miksi tässä asiassa on edetty suomessa niin hitaasti kunnille lähetin tällä viikolla terveisiä että heidän on selvitettävä ja kerrottava totuus näistä lastentarhanopettajien palkkakysymyksistä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja tanus
arvoisa puhemies vaikka suomi on naisten oikeuksien edelläkävijämaa paljon on kuitenkin vielä tehtävää suomi ratifioi suomi ratifioi kesäkuussa kaksituhattakuusitoista vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen mikä korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa käytännössä on kuitenkin valitettavasti paljon tilanteita esimerkiksi vammaisten naisten oikeuksiin liittyen joissa yleissopimuksen tavoite toteutuu huonosti eilen eduskunnan puhemiehelle luovutettiin ei myytävänä kansalaisaloite jolla halutaan rajata vammaisten elämänmittaiset arjen kannalta välttämättömät palvelut hankintalain ulkopuolelle tähän liittyen kysyisin asianosaiselta ministeriltä miten tulette edistämään vammaisten ja vammaisten naisten erityistarpeineen elämänmittaisten palveluiden toteutumista ykn sopimuksen hengen mukaisesti saammeko elämänmittaiset palvelut inhimillisen järjestelyn piiriin

arvoisa puhemies arvostan että tämä annettiin minulle vastattavaksi tämä kyllä taitaa kuulua ministeri lindströmin puolelle ja hän varmaan vastaa siitä mitä hankintalaissa voidaan tämän suhteen tehdä valitettavasti en voi edustaja tanukselle suoraan tähän vastata mutta koska sain tämän vastausvuoron haluan äskeiseen kysymykseen sanoa sen että valtionyhtiöistä vastaavana ministerinä edellytän kyllä valtionyhtiöiltä sitä että palkkatasa arvo siellä toteutuu haluaisin edelleen kehittää avoimuutta palkkapuolella sillä tavalla että palkkakartoituksen tekeminen tuotaisiin avoimemmaksi kuin se tällä hetkellä on eli henkilöstön edustajalla olisi mahdollisuus siihen avoimuuteen ja nähdä mikä se palkkataso siellä on koska sitä kautta me pystyisimme nopeuttamaan tätä tasa arvoa jota palkkojen tasa arvossa tullaan kyllä tarvitsemaan

keskustan eduskuntaryhmä edustaja paloniemi
arvoisa puhemies julkisuudessa on tosiaan kerrottu että täällä sdpn vihreiden ja kokoomuksen johtamalla pääkaupunkiseudulla on ollut ellei nyt ihan selkeitä sopimuksia ainakin jonkinlaisia välipuheita kaupunkien päättäjien välillä siitä että lastentarhanopettajat ilmeisen tietoisesti pidetään palkkakuopassa

arvoisa puhemies oikeastaan tähän kysymykseen taisinkin jo vastata eli olen jo eilen viestinyt että kuntien tulee nyt vastata tähän kysymykseen eli selvittää mikä on totuus tässä lastentarhanopettajien palkkauskysymyksessä ja meidän kaikkien vastuu yhteisesti täällä on huolehtia siitä että varhaiskasvatuksen ammattilaisia arvostetaan ja että sen merkitys tunnistetaan yhteiskunnassa kaikilla sektoreilla uusi varhaiskasvatuslaki on tällä hetkellä lausuntokierroksella se on yksi paikka meille täällä osoittaa sitä arvostusta ja panostaa nimenomaan tulevaisuuden varhaiskasvatushenkilöstön osaamiseen ja koulutustasoon uudessa varhaiskasvatuslaissa myöskin tuodaan sinne aivan keskiöön lapsen oikeudet ja edut eli lapsen edun ensisijaisuus kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä tämän vuoden alusta varhaiskasvatusmaksuja on alennettu yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatuksen piiriin kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja tällä hetkellä juuri

keskustan piiristä tulee nyt huolta siitä mitkä ovat julkiset palkat muun muassa lastentarhanopettajien osalta puolueesta joka kovasti on hehkuttanut tämän kikyn elikkä kiristys ja kyykytyssopimuksen puolesta joka johti nimenomaan julkisen puolen pienipalkkaisten arvokasta raskasta työtä tekevien ansioiden leikkaamiseen lomarahojen leikkauksen muodossa

arvoasioista vastaavalta ministeriltä miten on mahdollista tässä mallissa turvata esimerkiksi julkisten alojen pienipalkkaisten naisten palkkakehitys jotta he saisivat tasa arvoeriä ja sitä kautta kiinni avoimen sektorin miesvaltaisten vientialojen palkkakehitystä

puhemies ensin tästä niin sanotusta suomen mallista se on se on minusta ollut erinomainen tavoite eli haetaan sitä kansantalouden kilpailukykyä ja palkanmaksuvaraa nythän sitä ei syntynyt sopimuksena mutta käytännössä itseohjautuvasti työmarkkinoilla on päädytty suomen mallin kaltaiseen ratkaisuun jossa vientialat määrittelevät käytännössä sitä raamia mutta sitten sen jälkeen näihin tasa arvokysymyksiin niihin pitää löytyä ratkaisuja liittokohtaisissa kierroksissa siellä pitää ratkoa esimerkiksi kunta alan sopimusneuvotteluissa pitää löytää tasa arvoa edistäviä ratkaisuja ne ovat työmarkkinoiden asioita niitä ei päätetä täällä minä uskon että sdpn eduskuntaryhmässä on runsaasti osaamista tältä alalta

kampanja käynnisti laajan keskustelun seksuaalisesta häirinnästä olemme tämän jälkeen saaneet lähes viikoittain kuulla ja lukea seksuaalisen häirinnän ahdistelun ja hyväksikäytön tapauksia eri puolilta suomalaista yhteiskuntaa erityisen järkyttäviä ovat olleet ne tapaukset joiden kohteeksi ovat joutuneet lapset tai nuoret osa häirintätapauksista on jatkunut vuosikymmeniä mutta tilanteista on vaiettu tai ne on pyritty painamaan villaisella tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmannes toisella asteella opiskelevista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää jokainen häirintätapaus on liikaa koulujen ja oppilaitosten pitää olla ympäristö jossa lapset ja nuoret voivat kokea olevansa turvassa haluankin kysyä opetusministeriltä mihin toimiin hallitus on ryhtynyt seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa
arvoisa puhemies lukuisiin eri toimiin on ollut syvästi järkyttävää lukea viime aikoina uutisointia lasten ja nuorten kokemuksista seksuaalisesta häirinnästä kouluissa ja koulujen ulkopuolella ja kouluterveyskyselyt paljastavat sen että tämä ongelma on vakava ja olemassa edelleen siitä syystä opetus ja kulttuuriministeriö on ryhtynyt moniin toimiin joista kaksi tärkeää tällä viikolla julkistettiin opas kouluille ja oppilaitoksille seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi eli selkeät ohjeet ja pelisäännöt kouluille ja oppilaitoksille siitä miten toimitaan ja miten ennaltaehkäistään tämä on ollut hyvin toivottu koulumaailmassa eikä tämän jälkeen ole kenellekään enää epäselvää se että tähän puuttuminen on jokaisen aikuisen vastuu niin koulussa kuin muuallakin yhteiskunnassa toinen iso kokonaisuus joka liittyy tähän on laaja turvallisuuskulttuurin kehittämis ja toimintaohjelma suomen kouluille ja oppilaitoksille kaikilla koulutusasteilla ja sillä osaltaan lisätään muun muassa koulutusta koulujen johdolle näissä kysymyksissä

laajemminkin että nyt on syytä kaikissa organisaatioissa tehdä samat toimenpiteet joita opetusministeri tässä mainitsi ei riitä se että kouluissa tehdään toimenpiteitä koska nyt täytyy kaikilla työpaikoilla harrastejärjestöissä urheiluseuroissa kaikissa yhteisöissä esimerkillisesti toimia rakentaa näkyvät selkeät ohjeet miten toimitaan niissä tapauksissa joissa miestä tai naista tyttöä häiritään seksuaalisesti tai aiheutetaan muuta itsemääräämisoikeuden loukkausta miten tämä asia selvitetään niin toki että ihmisten syyttömyysolettamasta lähtökohtaisesti pidetään kiinni mutta asia tulee perusteellisesti selvitettyä matalalla kynnyksellä niin että ihmiset uskaltavat ilmoittaa näistä tapauksista tässä on nyt erityisesti esimiesasemassa toimivilla henkilöillä suurin vastuu näissä organisaatioissa toivon että jokainen esimies käy peilin edessä katsomassa onko tehnyt riittävästi tämän

sininen eduskuntaryhmä edustaja mäkipää
arvoisa puhemies sukupuolten tasa arvo on yksi ykn ihmisoikeuksien julistuksen tavoitteista suomi antoi ensimmäisenä euroopassa naisille äänioikeuden tuhatyhdeksänsataakuusi ja seuraavana vuonna eduskuntaan valittiinkin yhdeksäntoista ja tyttöjen aseman parantaminen on on nostettu tällä hallituskaudella suomen kehityspolitiikan painopistealueeksi mikä on ollut erittäin tervetullutta ja sopii teemana suomelle hyvin köyhiä ja heikkoja meillä on aina keskuudessamme lähellä ja kaukana kysyisinkin uudelta kehitysministeri virolaiselta miten suomi on onnistunut parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa kehitysmaissa juuri koulutuksessa terveydenhuollossa ja myös yrittäjyyden tukemisessa
arvoisa rouva puhemies asia on juuri niin kuin edustaja mäkipää totesi tällä hallituskaudella on erityisesti panostettu naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen erityisesti painoarvoa on nostettu siinä vaiheessa kun presidentti trump päätti lopettaa rahoituksen näille järjestöille jotka keskittyvät naisten ja tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämiseen meillä on useita hankkeita jotka liittyvät koulutukseen terveyteen ja vaikka maatalouteen somaliassa nepalissa afganistanissa keniassa ja näitä maita riittää me olemme onnistuneet viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana vähentämään äitiyskuolleisuutta lähes puolella sen lisäksi me olemme pystyneet parantamaan tilannetta niin että tytöt ovat päässeet kouluun joka käy koulua yli seitsemän vuotta siihen että hän myös saa työtä työllistyy tai tai jopa pystyy pistämään yrityksen pystyyn ovat aina paremmat työmahdollisuuksia me tarvitsemme tähän
kysymykseen on erittäin hyvä lopettaa mutta otetaan vielä niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä

kehitysyhteistyöministeri sanoi panostamalla tyttöihin ja naisiin etenkin kehittyvissä maissa me pystymme tukemaan näiden maiden kehitystä ja on hyvä että se on suomen painopistealue mutta rehellisyyden nimissä täytyy todeta että tämä hallitus on leikannut kehitysyhteistyön määrärahoja todella kovalla kädellä

vaatimattomampaa kuin mitä se on ollut ennen kysynkin kehitysministeriltä aiotteko te lisätä rahaa kehitysyhteistyöhön jotta me voimme jatkossakin tukea kehitysmaiden tyttöjä ja naisia

arvoisa puhemies edustaja mikkonen te hyvin varmasti tunnette meidän eri rahoitusinstrumentit nyt helmikuun alussahan on päätetty ohjelmatuesta kahdellekymmenellekahdelle maineikkaalle järjestölle neljän vuoden ajaksi kaksisataakuusi pilkku viisi miljoonaa euroa sen lisäksi tulee hanketukirahoitus

yhteistyötä yrityssektorin kanssa me kaikki tiedämme sen että meidän pitää saada se meidän euro mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja silloin me joudumme niin sanotusti vivuttamaan jos olette lukenut viimeisen raportin siitä miten esimerkiksi finnfundin finnfundin projekteissa on saatu vaikuttavuutta aikaiseksi niin siellä on nimenomaan pystytty luomaan naisille työpaikkoja pystytty auttamaan ilmastonmuutoksen torjunnassa niitä tuloksia on jo saatavilla ja

arvoisa puhemies

ja raiskaus jättää uhriin syviä jälkiä vaikka siinä ei olisikaan käytetty nyrkkejä

tätä

arvoisa puhemies ehdotamme naisverkoston lakialoitteessa että rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin raiskauksen ensisijaiseen määritelmään lisätään suostumuksen puute nykyisellään tunnusmerkistön ensisijaisena lähtökohtana on että raiskauksessa on käytetty väkivaltaa tai uhattu väkivallalla raiskauksen määritteleminen ensisijaisesti suostumuksen puutteen kautta vastaa nykyistä ihmisoikeusajattelua ja kunnioittaa jokaisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta seksi vastoin toisen tahtoa on itsessään seksuaalista väkivaltaa lainsäädännön tulee tunnistaa se eikä sitoa raiskauksen määritelmää muuhun lisäiseen fyysiseen väkivaltaan arvoisa puhemies nykyisen lain muotoilun lähtöoletuksena on ikään kuin se että toisen ihmisen ruumis on käytettävissä seksiin ellei kohde vastustele riittävästi tämä lähtökohta ei vastaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden periaatetta tai suomalaisten yleistä oikeustajua täytyy olla että toisen vartalo ei ole automaattisesti seksin kohde vaan seksiin tarvitaan molempien osapuolten yhteinen halu ja yhteisymmärrys siksi raiskauksen päämääritelmä tulisi sitoa suostumuksen puutteeseen arvoisa puhemies lain muutos selkeyttäisi nykytilaa ja antaisi yhteiskunnallisen viestin suostumuksen puutetta arvioidaan käytännössä jo nykyisellään oikeudessa mutta koska suostumusta ja suostumuksen puutetta ei ole tuotu laissa selkeästi esiin on oikeudenkäyttö epävarmaa ja uhrin oikeusturva saattaa joissain tapauksissa vaarantua oikeusprosesseissa on saatettu tulkita että kun uhri ei ole lamaantumisen tai pelon takia vastustellut on hän alistumalla alistumalla suostunut myöskään suullista kieltoa ei ole yksiselitteisesti pidetty riittävänä vastusteluna oikeudessa

kykenisi puolustautumaan raiskaajalta ja on väärin että tuomioon voi vaikuttaa se onko uhri vastustellut riittävän pontevasti esitetty muutos ei muuttaisi oikeudenkäyttöä merkittävästi mutta se selkeyttäisi sitä ja joissain tapauksissa se voisi suojata uhreja paremmin ja vastata paremmin yleistä oikeustajua rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän toinen momentti sisältää jo suostumuksen puutteen suuntaista määrittelyä momentin mukaan raiskauksesta tuomitaan myös se joka käyttämällä hyväkseen sitä että toinen tiedottomuuden sairauden vammaisuuden pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan

lain selkeyden kannalta sillä se tiukasti luettuna asettaa lähtökohdaksi uhrin puolustautumisen raiskaajalta kykenemättömyys itsensä puolustamiseen tai tahdon ilmaisuun voi momentin mukaan johtua pelkotilasta mutta näkökulman soveltaminen on vaihdellut oikeudessa lakia tulisi selkeyttää siten että ilman toisen suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi yksiselitteisesti raiskaus arvoisa puhemies aloitetta on vastustettu toteamalla että raiskauksen ankkuroiminen suostumuksen puutteeseen on tosielämän tilanteelle vieras lähtökohta itse en näe asiaa niin sillä molemminpuolisen suostumuksen tulee olla seksuaalisen kanssakäymisen itsestäänselvä lähtökohta suostumuksen voi ilmaista inhimillisessä vuorovaikutuksessa sanoin tai ei siihen sopimuskaavakkeita tarvita ihmisiä ei pidä aliarvioida ihmiset kyllä tietävät onko toinen halukas seksiin tai jos eivät tiedä tai eivät ole varmoja onko toinen halukas niin silloin asia pitää kysyä ja varmistaa seksiin toisen kanssa ei riitä vain oma halu vaan siihen tarvitaan molemminpuolinen yhteisymmärrys arvoisa puhemies uhrin asema todennäköisesti paranisi kun laki selkeytyisi lainmuutoksella saattaisi olla se positiivinen vaikutus että se kannustaisi seksuaalista väkivaltaa kokeneita hakemaan oikeutta ja madaltaisi raiskausten ilmoittamiskynnystä nykyisellään suuri osa raiskauksista jää ilmoittamatta raiskauksia joissa ei ole käytetty muuta fyysistä väkivaltaa saatettaisiin uskaltaa viedä eteenpäin huomattavasti useammin lakimuutoksen myötä katse kääntyisi myös pois siitä vastusteliko uhri raiskaajaa riittävästi on esitetty huolia että lakimuutos lisäisi perusteettomia raiskausilmoituksia on muistettava että ilmoittamatta jättäminen on huomattavasti laajempi ongelma kuin perusteettomat ilmoitukset perusteettomat ilmoitukset mistä tahansa rikoksesta ovat toki mahdollisia ne ovat perusteettomat raiskausilmoitukset tuskin paljon lisääntyisivät sillä kuten todettua suostumusta arvioidaan jo nyt oikeudessa ja joka tapauksessa niin rikosoikeuden yleisistä periaatteista kuin ihmisoikeuksistakin johtuen tekijän syyttömyysolettama ja syytetyn oikeusturvan varmistaminen ovat painavia ja ja tärkeitä periaatteita

liioiteltuja ensinnäkin ne osoittavat kyynistä suhtautumista naisiin ja toiseksi tapahtunutta ja suostumuksen läsnäoloa arvioidaan oikeudessa totta kai tapahtumahetken olosuhteiden nojalla ei jälkikäteisten ajatusten perusteella arvoisa puhemies suostumusperusteista raiskausmääritelmää on vastustettu myös näyttöongelmien takia nykyiselläänkin raiskausrikoksessa näytön saamiseen voi liittyä haasteita tilanne tuskin merkittävästi muuttuisi vaikka lakia muutettaisiinkin suostumuksen puutteen suuntaan nykyisinkin seksuaalirikosoikeudenkäynneissä arvioidaan muun muassa lääketieteellistä näyttöä todistajien kertomuksia niin tapahtumista kuin esimerkiksi niiden jälkeisistä tapahtumista sekä asianomistajan ja vastaajan omien kertomusten uskottavuutta johdonmukaisuutta ja yksityiskohtaisuutta

eivät myöskään rajoitu pelkästään seksuaalirikoksiin monissa muissakin rikoksissa voi olla vaikea saada näyttöä mutta ne ovat silti rikoksia näyttöongelmat eivät siis ole mielestäni hyväksyttävä syy olla tekemättä tätä lainmuutosta on myös huomattava että näytön saamisen tavat kehittyvät kun avioliiton sisäinen raiskaus määriteltiin rikokseksi vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä epäiltiin että siitä on mahdoton saada näyttöä ja muutosta vastustettiin myös sillä perusteella näyttöongelmia toki on kuten muissakin raiskausrikoksissa mutta näyttöä kuitenkin on pystytty saamaan ja tuomioita antamaan lakimuutos myös muutti ajattelua ja vahvisti käsitystä seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta arvoisa puhemies useat tahot ovat kehottaneet suomea muuttamaan raiskauksen suostumuksen puutteen suuntaan lainmuutoksen myötä suomi täyttäisi sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteensa nykyistä selvemmin raiskauksen tunnusmerkistön sitomista suostumuksen puutteeseen ovat edellyttäneet esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen istanbulin sopimus ykn naisten oikeuksien komitea euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö amnesty international ja useat naisjärjestöt

raiskauksen luonnetta seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuden loukkauksena perustuslakivaliokunta totesi jo tuolloin että jatkossa rikoslain uudistuksia valmisteltaessa olisi syytä arvioida mahdollisuuksia kehittää raiskauksen tunnusmerkistöä tähän suuntaan muutosta ovat julkisuudessa tukeneet monet oikeusoppineet esimerkiksi helsingin yliopiston rikosoikeuden professori sakari melander turun turun yliopiston rikosoikeuden professori jussi tapani sekä turun turun yliopiston minna canth akatemiaprofessori johanna niemi on sidottu suostumuksen puutteeseen muun muassa englannissa ja saksassa lainmuutosta valmistellaan parhaillaan ruotsissa suomi voisi ottaa lainsäädännön uudistamisessa mallia ja oppia muista maista joissa suostumusperusteinen lähestymistapa on jo onnistuneesti käytössä lain muuttaminen nykyistä selkeämmin suostumusperusteiseksi olisi askel parempaan epäselvästä lain nykytilasta emmekä ehkäpä enää tulevaisuudessa saisi kansainvälisiä huomautuksia arvoisa puhemies suostumuksen käsitteistö voi tarkentua ja täsmentyä lain käsittelyn aikana oikeuskäytännössä sekä oikeustieteen alalla suostumuksen voi ilmaista suullisesti tai muussa vuorovaikutuksessa suostumuksen taas voi katsoa puuttuvan esimerkiksi silloin jos teossa on käytetty väkivaltaa uhattu käytetty hyväksi riippuvuussuhdetta käytetty hyväksi toisen alentunutta kykyä ilmaista suostumusta uhri on lapsi tai tekijän olisi muutoin objektiivisesti arvioiden pitänyt ymmärtää ettei suostumusta ole käsillä tällainen tilanne voi olla esimerkiksi jos toinen ihminen on on lamaantunut kykenemätön liikkumaan tai itkee

raiskauksen päämääritelmään siis lähinnä selkeyttäisi nykytilaa ehdotamme siis rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän ensimmäinen momenttia muutettavaksi kuulumaan seuraavalla tavalla joka on sukupuoliyhteydessä toisen henkilön kanssa ilman tämän suostumusta taikka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja ja enintään kuudeksi vuodeksi

tai parhaita mahdollisia eivätkä ne ratkaise kaikkia seksuaalirikoslainsäädännön ongelmia rikoslain seksuaalirikoslukua jatkossa muutettaessa myös seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa sääntelyä on arvioitava uudestaan haavoittuvassa asemassa olevaan henkilöön kohdistuvat seksuaaliset loukkaukset ovat erityisen moitittavia seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen tunnusmerkistöjen päällekkäisyys on poistettava raiskaus on raiskaus eikä sitä pidä piilottaa lievempää rikosnimikettä rikosnimikettä koskevaan pykälään myös raiskausrikosten verrattain lievät rangaistukset ovat asia joka vaatii omaa tutkimistaan ja korjaamistaan arvoisa puhemies lakimuutos ei mitenkään muuta normaaleja seksuaalisen vuorovaikutuksen tilanteita sillä normaali seksuaalinen vuorovaikutus perustuu yhteisymmärrykseen yhteisymmärrykseen laki lähettää aina myös viestin lakimuutos lähettäisi viestin että normaali ja sallittu seksi perustuu aina molemminpuoliseen suostumukseen lakimuutoksen tarkoitus on selkeyttää oikeudenkäyttöä ja parantaa uhrin oikeusturvaa mutta se voi myös tervetulleella tavalla muokata ymmärrystämme siitä mitä seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa me tarvitsemme lain joka suojelee seksuaalista itsemääräämisoikeutta yksiselitteisesti

törkeimmistä teoista mikä naista kohtaan voidaan tehdä siinä heikennetään naisen arvoa todella paljon tänään olen esittämässä myöskin toista raiskaukseen liittyvää liittyvää ja siinä otan esille lapsen tähän asti on puhuttu lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä niin minä esittäisin että sen nimikkeeksi muutetaan lapsen raiskaus muutoksena esitän siinä myöskin sitä että kun tähän asti se rangaistus on ollut kaksi vuotta tai sitä enemmän niin aina kun rangaistus on kaksi vuotta silloin se voidaan tuomita ehdollisena mutta jos se olisi vaikka kaksi pilkku viisi vuotta niin silloin se on aina ehdoton vankeusrangaistus elikkä tällä tavalla esitykseni poikkeaa kansalaisaloitteesta ja myöskin lakialoitteista mitä täällä eduskunnassa on käsitelty jo aikaisemmin toivonkin että näitä pystyttäisiin jatkossa käsittelemään yhdessä voisimme miettiä miten raiskausta raiskausta todella vakavasti käsiteltäisiin suomessa

olin yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä lakivaliokunnassa jossa käsiteltiin näitä rikoslain pykäliä silloin oli hiljattain tapahtunut sellainen asia että kolme miestä yksissä tuumin oli väkisinmaannut yhden naisen ja oikeus katsoi että koska siinä ei ollut käytetty suoranaisesti väkivaltaa eikä pystytty näyttämään toteen että tämä nainen olisi ilmiselvästi vastustellut niin siitä tekoa ei tuomittu raiskauksena no silloin lakivaliokunnan käsittelyssä käsittelyssä törkeän raiskauksen kriteereihin tuli että jos tekijöitä on useampi niin silloin raiskaus on törkeä nyt hiljattain viime vuoden lopulla tuli julkisuuteen tällainen tapaus että kaksi aikuista miestä oli väkisinmaannut kymmenen vuotiaan tytön mutta sitäkään ei tuomittu raiskauksena koska ei näytetty toteen toteen että olisi käytetty väkivaltaa tai olisi ollut muuta väkivallan uhkaa kuin fyysinen ylivoima nämä tapaukset mielestäni kertovat että tämä naisverkoston aloite on todella perusteltu ja tarpeellinen

lyhyesti kiitän aloitteen tekijöitä tärkeästä aloitteesta ja toivon että käsittely jatkuu positiivissa merkeissä samalla kiitän antti häkkästä siitä ulostulosta mikä taitaa olla ministeriön sivuilla että hän asettaa asiantuntijafoorumin selvittämään tätä suostumusperusteista mallia nämä rikokset mistä mistä tässä puhutaan ovat niin vakavia että että tämmöinen yleinen oikeustajukin jo vaatii että niihin täytyy puuttua tiukasti asteikoissa on varmasti vähän tarkistamisen varaa ja siihenkin ymmärtääkseni ministeri häkkänen on puuttumassa vielä tällä vaalikaudella

no oikeastaan tässä tässä tämä on että tärkeä aloite ja asia on on sellainen että hymistelemällä tästä ei pääse eteenpäin vaan siihen on ehkä nyt sitten saatava laissa tarkennusta

rouva puhemies haluan kiittää edustaja sarkkista ja naisverkostoa tästä tärkeästä aloitteesta raiskaus on yksi julmimpia mahdollisia rikoksia toista ihmistä kohtaan ja molemminpuolinen molemminpuolinen suostumus on itsestäänselvä lähtökohta seksuaaliselle kanssakäymiselle siksi suostumuksen puute on kirjattava ensisijaiseksi raiskauksen määritelmäksi laissa ei voi olla niin kuin nyt kun katsomme nykytilaa eli kyllähän käytännössä nyt jo suostumuksen puutetta oikeuskäsittelyssä punnitaan mutta jos sen lain lukee aivan pilkuntarkasti niin se tarkoittaa sitä että jos sinä pelolta lamaannut etkä tarpeeksi vastustele ja tarpeeksi vastusta niin katsotaan että sinä olet alistumalla suostunut

keskustelemassa asiasta koska tätä ei voi myöskään typistää vain naisiin kohdistuvaksi rikokseksi vaikka useimmiten uhrina on valitettavasti nainen toivottavasti me voimme näin naistenpäivänä korjata tämän selkeän epäkohdan

arvoisa puhemies on todella tärkeää minunkin mielestäni että tämä asia on tuotu keskusteluun puhutaan vastenmielisestä rikollisuudesta ja rikoksen tekemisestä olemme etsimässä siihen ratkaisuja itse kiinnitin edustaja sarkkisen puheenvuorossa huomiota siihen tärkeään kohtaan lopussa että tämähän ei välttämättä lisää oikeustapausten määrää sinänsä mutta lähettää valtavan tärkeän myöskin symbolisen viestin siitä mitä lainsäätäjä eduskunta

minäkin haluan kiittää edustaja sarkkista naisverkoston nykyistä puheenjohtajaa erinomaisesta työstä ja erinomaisesta tyhjentävästä esittelystä minusta on mahtavaa että naisverkosto on saanut tämän aikaiseksi tämä on oikeasti iso asia toivonkin ja haluan itse ainakin lakivaliokunnan varapuheenjohtajana toimia sen puolesta että tämä voisi johtaa siihen että lakivaliokunta käsittelee sitä jollain tavoin jotta keskustelu ja yhteiskunnan keskustelu voisivat mennä eteenpäin käydä keskustelua rikoslaista mutta ennen kaikkea siitä missä kulkevat naisen itsemääräämisoikeuden rajat miestenkin mutta kysymys on hyvin sukupuolittuneesta ilmiöstä ja tekijät yleensä ovat miehiä olkoonpa uhri sitten mies tai nainen sen takia tämä on erittäin sukupuolittunut ilmiö tätä on ajanut myös naisjärjestöjen keskusliitto jo monta vuotta naisjärjestöjen keskusliitossa on viisikymmentäyhdeksän järjestöä joissa on neljäsataatuhatta naista toivon että että tämä alku sille että me voimme muuttaa rikoslakia niin että se lähtee

yhtyä kiitoksiin edustaja sarkkiselle tästä loistavasta esittelystä asian pohdinnasta monesta näkökulmasta ja myös siitä että tunnustetaan että asia ei ole juridisesti aivan yksinkertainen mutta suostumuksen puutteen kirjaaminen lakiin on itse asiassa periaatteellinen kannanotto ja se kertoisi eduskunnan tahdosta siitä että ei voida mennä ikään kuin väkivallan uhan tai selkeän väkivallan

on tilanne jossa tulee tuomita raiskauksesta meillä on lainsäädäntö muuttunut ajan myötä oikeastaan aina silloin kun on on tullut julkisuuteen joitakin sellaisia esimerkkejä jotka ovat sotineet yleistä oikeustajua vastaan edustaja hassin kuvaama esimerkki oli yksi näistä luulen että nyt on juuri se aika jolloin tämä suostumuksen puute pitää kirjata ja arvioida niitä käytäntöjä tässä yhteydessä kun se tehdään että mitä on tapahtunut saksassa mitä on tapahtunut isossa britanniassa ei kai siellä mitään katastrofia ole tapahtunut vaikka siellä tämä asia onkin lakiin kirjattu

arvoisa puhemies haluan myös osaltani kiittää naisverkoston puheenjohtajaa ja naisverkostoa tästä työstä on äärimmäisen tärkeää että me tunnistamme raiskauksen uhrin oikeudet joka ikisessä tasa arvoisessa vuorovaikutussuhteessa suostumus on

että sen täytyisi olla myös juridisessa käytännössä itsestäänselvyys kyse on periaatteesta kuten edustaja filatov nosti puheessaan esille suomen on kyllä aika nyt seurata ruotsin ja muiden maiden mallia tässä ei oikeusjärjestelmämme voi olla niin erilainen ettei tätä voitaisi siihen implementoida

rouva puhemies yhteiskunta ei voi olla turvallinen ja oikeudenmukainen elleivät yhteiskunnan jäsenet tiedä ja ymmärrä mikä on sallittua ja hyväksyttyä ja mikä ei ole tästä syystä lainsäätäjän tärkeimpiä tehtäviä on paitsi kaikkien kansalaisten tasa arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu myös se että lainsäädäntö on selkeää ja mahdollisimman yksiselitteistä tärkeimpiä tehtäviämme lainsäätäjinä on myös eri syistä heikommassa asemassa olevien kansalaisten suojelu niin kansanedustajien kuin kansalaistenkaan oikeuskäsitykseen ei sovi se tässä kohtaa vallitsevana oleva tilanne lainsäädännössämme että oletettavana asiana on se että ihmiskeho olisi kaikkien käytettävissä ellei ihminen osaa kykene tai pysty vastustamaan väkivaltaisesti oman kehonsa käyttöä on ehdottoman tärkeää että tällaiset vanhentuneet muinaisjäännökset lainsäädännöstämme korjataan ja naisverkoston tekemä aloite lainsäädännön korjaamiseksi on erittäin kattavasti ja hyvin perusteltu ja kaikilta osiltaan kannatettava

raiskaus on todellakin ainutlaatuinen rikos kohdistuessaan vaurioittavasti uhrin henkilökohtaisimpaan alueeseen seksuaalisuuteen ja nykyisessä lainsäädännössä teko tosiaankin on raiskaus vain silloin kun siinä on käytetty väkivaltaa tai sen uhkaa niin kuin täällä jo on todettukin ja on on hyvin tärkeää että lainsäädäntö viestii siitä että ihmisoikeusnäkökulmasta raiskaus itsessään on väkivaltaa minä tein itse muutama kuukausi sitten oikeusministerille kirjallisen kysymyksen tästä samasta aiheesta mistä tämä hyvä lakialoite on nyt tehty mutta silloin ikävä kyllä ministerin vastaus ei ollut kovin suopea mutta toivotaan nyt että asia saadaan kuitenkin muuttumaan tosiaan raiskauksen kriteerinä antaisi ihan selvän yhteiskunnallisen viestin siitä että seksuaalisessa välivallassa ja raiskauksessa on kyse yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksesta ja sitten jos vielä ihan pari sanaa tästä turun hovioikeuden tapauksesta jossa kymmenen vuotiaan tytön raiskaus tulkittiin vain lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi tämä osoittaa millaisiin

arvoisa rouva puhemies haluan myös omalta osaltani kiittää edustaja sarkkista ja meidän upeaa naisverkostoamme joka on saanut tämän aikaiseksi on hienoa että näin naistenpäivänä pystymme keskustelemaan tästä aloitteesta katson itse että tämä on erittäin tarpeellinen uudistus katson myös entisenä oikeusministerinä että se vahvistaa uhrin asemaa koska lisätään nyt suostumuksen puute ja se ei millään tavalla heikennä sitä tekomuotoa mikä meillä tällä hetkellä on rikoslaissa vaan se vahvistaa nimenomaan uhrin tilannetta sitten toivoisin myös että meidän tuomioistuimet muistaisivat että eduskuntahan on säätänyt rikosasteikot sen takia että niitä myös käytetään kun joskus tässä salissakin kysytään miksi tuomitaan näin lievästi ja ja sanotaan että pitäisi asteikkoa nostaa niin jo se että tuomitaan olemassa olevan asteikon sisällä käytetään sitä kokonaisuudessaan toisi

puhemies tämä on todella erittäin tarpeellinen lakialoite ja toivoisin että se nopeasti menisi eteenpäin ja tulisi myös käytäntöön raiskaus on aivan niin kuin edustaja kuin edustaja modig täällä aiemmin sanoi yksi julmimpia rikoksia mitä voi olla toista kohtaan useasti se rikkoo jotakin niin syvältä varsinkin jos uhri on nuori tai lapsi että vaikka pyrimmekin jälkeenpäin käymään tilannetta läpi ja hoitamaan palauttamaan normaaliin elämänmalliin niin monta kertaa se on täysin mahdotonta tai ainakin vie vuosia aikaa ehkä vuosikymmeniä ja valitettavasti osa ei koskaan kykene palautumaan

puhemies olen itsekin allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja kiitän tietysti naisverkostoa mutta uskallan väittää entisenä miesverkoston vetäjänä että myös miesverkosto olisi voinut verkostona tulla mukaan tähän koska asia on yhteinen korostan myöskin signaalivaikutusta sitä vaikutusta joka tällä keskustelulla ja laki aloitteella tulee sitä kautta että seksuaalinen kanssakäyminen ja seksielämä väittäisin keskimäärin muuttuvat tämän lain myötä laadukkaammiksi koska silloin jos tämä henki etenee ne perustuvat aina yhteisymmärrykseen ja suostumukseen se on silloin laadukkaampaa seksielämää mutta muistutan kuitenkin myös siitä arvoisa puhemies vaikka raiskaukset eri muodoissaan kohdistuvat aivan ylivoimaiselta enemmistöltään naisiin ja tyttöihin että myös pojat ja miehet voivat joutua raiskauksen

rouva puhemies minäkin haluan kiittää eduskunnan naisverkostoa ja edustaja sarkkista tämän tärkeän aloitteen tuomisesta tähän saliin kun me katsomme millä perustein suostumusperiaatteen lisäämistä rikoslakiin vastustetaan sieltä löytyy mielestäni kaksi pääluokkaa toinen pääluokka on asenteellisuus ja toinen pääluokka on juridiset huolet no asenteellisuudesta meidän ei tarvitse paljoa välittää silloin kun me säädämme lakeja tässä maassa ja edustaja sarkkinen ansiokkaasti jo purki puheenvuorossaan myös niitä juridisia huolia joita jotkut ovat esittäneet toisin sanoen meidän oikeuslaitoksemme kyllä pystyy hoitamaan tämän lain varsin mainiosti käytäntöön luomaan selkeät ja hyvät oikeuskäytännöt ja ennen kaikkea me voimme tällä lailla lähettää viestin koko suomeen siitä mikä on hyväksyttävää ja mikä ei sehän on lainsäädännön perinteinen ja perinpohjainen tarkoitus

jotka vielä otetaan

arvoisa rouva puhemies eilen kulttuurikeskustelussa toin puheessani häirinnän lyhyesti urheilussa ja kulttuurissa sekä suomessa että ulkomailla on valitettavan paljon tullut ilmi viime aikoina tapauksia että hyvinkin pitkälle menevää häirintää ja sitten ihan lopulta raiskauksiakin tapahtuu ja varmasti on niin että että niitä on siellä taustalla paljon enemmän mutta puhumisen pelko vaikenemisen kulttuuri ovat edelleen vahvoja ja organisaatiot pyrkivät suojelemaan omaa mainettaan tämä koskee yhtä hyvin myös erilaisia uskonnollisia yhteisöjä ja niillä tuntuu olevan omia kurinpitomenettelyjään kyllä kannustan siinä suhteessa siihen suuntaan toimimaan että tässä maassa on yksi laki ja sitä lakia noudatetaan ei ole jotain toista pienen yhteisön lakia joka menee suomen lain edelle

useat kollegat ovat tuoneet tässä esille lain signaalimerkityksen asenteisiin vaikuttavan merkityksen se on mielestäni erittäin tärkeä ja siinä lakimuutoksessa jota olen myöskin itse ollut tekemässä jolla raiskaus avioliitossa muutettiin rikokseksi tämä on tapahtunut muistan vielä jopa nimiä ja kasvoja silloisista kollegoista jotka vastustivat silloista lakimuutosta hyvin samantapaisin argumentein kuin nyt tätä naisverkoston valmistelemaa ja edustaja sarkkisen hyvin ansiokkaasti esittelemää lakialoitetta ja asenne meistä varmaan ainakin kaikki vähänkään vanhemmat ovat lukemattomia kertoja kuulleet tällaisen heiton että naisen ei tarkoittaa ehkä

tavallaan tämä nykyinen lakipykälä heijastaa että että ei ei tarkoita oikeasti ei ellei uskalla tai pysty näkyvästi pistämään vastaan

arvoisa puhemies haluan yhtyä kiitoksiin tästä lakialoitteesta ja myös myös kiitoksiin edustaja loistavasta puheenvuorosta ja hyvin tyhjentävästä puheenvuorosta sen suhteen miksi tämä lakimuutos täytyy tehdä on arkijärjellä aivan käsittämätöntä että meidän rikoslaissa raiskaus ei ole raiskaus ellei siihen siihen liity vastustamista ja väkivaltaista vastustamista ja aivan kuten edustaja hassi tuossa edellä edellä totesi niin on selvää että silloin kun sanoo ei sen myös pitää tarkoittaa ei ja se tarkoittaa ei tekemällä tämän muutoksen rikoslakiin että raiskaus määritellään suostumuksen

arvoisa puhemies omasta puolestani halusin toivottaa kaikille hyvää naistenpäivää ja ja yhtyä ylpeyteen siitä joka tässä on monen edustajakollegan suusta kuultu että on hienoa että meillä on näin aktiivinen ja upea naisverkosto joka tuo näitä vaikeita mutta todella tärkeitä asioita käsittelyyn kiitos joka ikiselle edustajalle joka tämän tärkeän aloitteen on allekirjoittanut tässä on kyse kuitenkin sellaisesta rikkomuksesta joka kulkee ihmisen elämän läpi mukana täysin riippumatta siitä kuinka paljon fyysistä väkivaltaa siihen sisältyy tämä on aidosti ongelma jota suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä

kyllä minä vetoan lakivaliokuntaan ja kaikkiin lakivaliokunnan jäseniin että tämä tärkeä asia otettaisiin vakavissaan ja tämä tuotaisiin meille oikeaan käsittelyyn olen myös iloinen siitä että oikeusministerin alun perin aika nihkeä asenne asenne tähän lakialoitteeseen on tuntunut hieman loiventuneen

tullut esille olisin toivonut että myös niitä näkökulmia olisi täällä esitetty jotta olisimme päässeet aitoon dialogiin ja myös pohtimaan ja vastaamaan ehkä kysymyksiin oikomaan mahdollisia vääriä käsityksiä ja toisaalta pohtimaan niitä aitoja hankalia asioita mitä tähän juridiseen puoleen mahdollisesti liittyy siinä mielessä toivon että lakivaliokunta ottaa asian todella käsiteltäväkseen tai että asia muodossa tai toisessa tulee eduskunnan käsittelyyn nythän myös kansalaisaloite tästä samasta asiasta on menossa eli on myös mahdollista että se tulee tätä tätä kautta vielä eduskuntaan täytyy yksi korjaus tehdä tänä aamuna heräsin naisverkoston puheenjohtajana mutta enää en ole naisverkoston puheenjohtaja koska kuten perinne kuuluu jokaisena naistenpäivänä naisverkoston puheenjohtajuus vaihtuu ja nyt se vaihtui vieressä istuvalle kollega tuppuraiselle mutta kiitoksia kaikille tästä keskustelusta ja tuesta

arvoisa puhemies seksin tulee aina olla vapaaehtoista jos se ei ole vapaaehtoista on kyseessä rikos näin totesi ruotsin pääministeri perustellessaan itse asiassa aika samaa lakimuutosta jota naapurimaassa ollaan viemässä eteenpäin ihan hallituksen omin toimin siellä ollaan korjaamassa juuri tällä tavalla heidän

varmaan aika moni nainen olisi toivonut että me olisimme kuulleet tämäntyyppisiä puheenvuoroja myös täällä suomessa mutta sen sijaan me saimme kuulla että tämä naisten laajasti jakama vaatimus on elämälle vieras kuten aikaisemmin sanoin on on kuitenkin hyvä että että tuntuu että oikeusministerin asenne tähän lakialoitteeseen on vähän loiventunut alun hyvin jyrkän vastustuksen jälkeen ja asiaa nyt selvitellään mutta kyllä minä myös toivon sitä että näin tärkeää asiaa ei nyt vain haudata mihinkään työryhmään vaan tämä otetaan tosissaan ja tätä aidosti viedään eteenpäin kyllä se on todella vaikea ymmärtää että vielä vuonna kaksituhattakahdeksantoista naiset joutuvat vielä naistenpäivänä vääntämään siitä että jos seksiin ei ole suostumusta niin kyseessä on aina yksiselitteisesti raiskaus aina arvoisa puhemies viimeisten kuukausien aikana tuhannet naiset ovat astuneet esiin ja viimein uskaltaneet kertoa niistä kaikkein kipeimmistä ja kaikkein vaikeimmista kokemuksista monet naiset ovat kertoneet omasta pelostaan nöyryytyksestä ja häpeästä moni jopa

tässä salissa istuva nainen on vuosia kantanut sellaista kipua jota yhdenkään ihmisen ei pitäisi kantaa sukupolvi toisensa jälkeen naiset ovat oppineet että siitä mistä ei voi puhua on vaiettava nyt nämä naiset kuitenkin puhuvat ja he puhuvat sen takia että kukaan ei joutuisi kokemaan sitä mitä he

ylittäneet oman häpeänsä jotta tässä maassa saataisiin aikana tämä tärkeä muutos se on juuri se asia josta tässä lakialoitteessa on kysymys me haluamme että jokainen ihminen ymmärtää että naisen ruumis on vain ja ainoastaan naisen oma siitä ei päätä kukaan muu me haluamme jokainen ymmärtää tässä maassa että ei tarkoittaa aina ei ja että ainoastaan kyllä tarkoittaa kyllä me haluamme että joka ikinen ymmärtää sen että raiskaus on aina vakava itsemääräämisoikeuden loukkaus sellainen rikkomus joka kulkee mukana läpi ihmisen elämän täysin riippumatta siitä kuinka paljon fyysistä väkivaltaa siihen sisältyy tämä on asia jota tämän maan lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnusta suomessa ihan liian usein uhri on se joka joutuu todistamaan omaa pelkoaan tai väkivallan kokemustaan raiskaustilanteessa vaikka me tiedämme että iso osa raiskauksen uhreista lamaantuu ja pelkää ihan liikaa niin että ei pysty vastustelemaan ehkä me voisimme sanoa että meillä on tällä hetkellä itse asiassa rikoslaki joka on elämälle vieras ja että lain määritelmä raiskaukselle nojaa vastusteluun ja uhkaan eikä siihen suostumukseen mihin sen automaattisesti pitäisi nojata koska meidän lakimme sivuuttaa sen tosiasian että seksi ilman suostumusta on raiskaus ja raiskaus on aina väkivaltaa täysin muusta väkivallasta riippumatta arvoisa puhemies kyllä minä itse ajattelen että tämän maan tytöt ja naiset ansaitsevat semmoisen lain joka suojaa heitä joka suojaa heidän oikeuttaan päättää omasta ruumiistaan joka ottaa aina naisen kokemukset vakavasti kyllä minä ajattelen että tämän maan tytöt ja naiset ansaitsevat sellaisen lain joka tukee uhreja syyllistämisen ja epäilemisen sijaan jossa kukaan tämmöisen rikoksen uhriksi ei syytä enää itseään sen takia minä lämpimästi tuen tätä todella hyvää ja arvokasta lakialoitetta ja todella toivon että vaikka meillä ei kovin monta lakivaliokunnan jäsentä täällä tällä hetkellä istu niin viesti tästä keskustelusta kantautuu lakivaliokuntaan ja tämä asia otetaan aidosti vakavaan käsittelyyn ja tuodaan meille päätettäväksi tähän saliin jotta tämä laki saadaan aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies kuten sanottua seksi ilman suostumusta on aina seksuaalista väkivaltaa seksuaalisen väkivallan kohteeksi voi joutua kuka hyvänsä mutta useimmiten uhri on nainen näin naistenpäivänä on tärkeää että puhumme vakavista asioista myös täällä eduskunnassa ja nostamme ihmisoikeuskysymyksiä esiin siitä tässäkin on pohjimmiltaan kyse meneillään on kampanjaan ja sen sisarkampanjoihin liittyvä yhteiskuntia ravisteleva tervetullut murros jossa kaikenlaiseen ahdisteluun ja seksismiin vaaditaan nollatoleranssia vapaan maailman kansalaisyhteiskunnat ovat tehneet enemmän kuin selväksi että nyt riittää raiskaus rikkoo ihmisen fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden rajat se on perustavanlaatuinen yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus tätä tosiasiaa eivät muuta flirttailu lyhyt hame humala tai yhteinen parisänky raiskauksen uhrien ihmisoikeudet eivät toteudu suomessa tällä hetkellä riittävällä tavalla vain harva raiskausrikos ilmoitetaan poliisille ja ilmoitetuista raiskauksista vain pienessä osassa tapauksia nostetaan rikossyyte eivätkä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö varmista riittävää oikeudellista suojaa rikosten uhreille

jo sitoutui siihen että suostumusperusteisuus on raiskausmääritelmän ydin kun istanbulin sopimus tuli suomessa voimaan ensimmäinen elokuuta kaksituhattaviisitoista kuitenkin sopimuksen ratifiointiprosessin aikana seksuaalirikoslainsäädäntöä uusittaessa vuonna kaksituhattaneljätoista suomessa todettiin ettei ole tarvetta ottaa mukaan raiskauksen tunnusmerkistöön suostumuksen puutetta ei siis terminä ja tunnusmerkkinä lakiin lisätty suostumuksen puutteen lisäämistä lakiin on vastustettu lähinnä asenteellisista ja juridisista syistä kuten debatissa kerroin muun muassa oikeusministeri on vastauksessa kirjalliseen kysymykseemme jonka edustaja satu hassin kanssa teimme pitänyt vaatimusta vaatimusta suostumuksesta elämälle vieraana onneksi ministeri häkkänen on nyt pehmentänyt linjaansa ja ilmoittanut perustavansa asiantuntijaryhmän selvittämään raiskauslainsäädäntöä vilpitön kiitos siitä muistuttaisin kuitenkin ettei tätä asiaa saa haudata työryhmiin vaan meidän on toimittava ripeästi hallituksella on jossain määrin ollut tapana siirtää asioita työryhmien käsiteltäväksi siten että työryhmiltä ei välttämättä synny tuloksia näin ei missään tapauksessa saa nyt käydä itse pidän elämälle vieraana sitä että nyt suomen lainsäädäntö lähtee liikkeelle siitä että raiskaukseen liittyy väkivaltaa tai sen uhkaa tai tilanne jossa uhri ei kykene puolustautumaan tai ilmaisemaan tahtoaan esimerkiksi pelkotilan sairauden tai tiedottomuuden takia

kuitenkin nyt ja meidän on toimittava ja meidän on muutettava tämä laki me olemme sen tälle maalle velkaa

arvoisa puhemies täällä on sanottu hyvin paljon viisaita enkä halua itse niitä toistaa ei tunnu siltä että voisi sanoa sen paremmin kuin kuin edustajat sarkkinen olli poika parviainen ja emma kari täällä on ollut tosi hyviä kaikki ovat puhuneet minun mielestäni tosi hyvin katsoin itse asiassa yhtenä iltana dokumentaarin missä analysoitiin elokuvaa thelma

feministinen ikoninen elokuva joka nimenomaan

käsittelee tällaista raiskauskulttuuria tuntui tänäänkin aika radikaalilta sanalta sanoa oikein mutta mutta kysymyshän on näin tänäänkin ollaan puhuttu siitä että raiskaus ja ja seksi jotenkin liittyisivät yhteen itse asiassahan raiskaus on nimenomaan vallankäyttöä alistamista eikä yksi seksin muodoista siinä mielessä meillä on tosi paljon vielä keskusteltavaa ja minua itse asiassa hämmentää välillä todella paljon se ei ehkä tässä keskustelussa että joskus kun käy keskustelua ehkä vähemmän asiaa pohtineiden kanssa niin he jotenkin kokevat että tässä nyt on tarkoitus rajoittaa miesten mahdollisuuksia tai kanssakäymistä naisten kanssa kun itse asiassa kysymyksessä ihan selkeästi on naisiin kohdistuvan

seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja seksuaalirikoksiin liittyy todella paljon häpeää ja häpeäkulttuuri on mielenkiintoista myös se että kun eri tavoin pyritään ehkäisemään esimerkiksi ihmiskauppaa tai prostituutiota tai seksuaalirikoksia niin hyvin usein kohdistetaan huomio naisiin ja siihen miten nuorten tyttöjen tai naisten pitäisi välttää uhriksi tulemista jollain omalla käyttäytymisellään ikään kuin se olisi heistä kiinni että he joutuvat

jollain tavalla myöskin kuvastaa koko koko sitä oikeusprosessia ehkä jotenkin alitajuntaisestikin jollemme nosta sitä ja käsittele sitä hirveän tietoisesti kysymyshän on itsemääräämisoikeudesta ja naisen vapaudesta ja pitäisi olla ihan luonnollista että ne ovat yhtä isoja naisella kuin miehellä mielestäni on myös tärkeää puhua että kysymys on naisista ja miehistä vaikka toki on totta että myöskin miehet ovat uhreja seksuaalisen hyväksikäytön raiskausten uhreja tekijät useimmiten kuitenkin ovat miehiä ja sen vuoksi tämä muutos rikoslakiin onkin hyvin tärkeä että samalla kun se lisää naisten turvallisuutta vapautta on tarkoitus myöskin että sen pitäisi muokata ja paremmin ohjata sitä mieskuvaa mihin pojat kasvavat tuntuukin todellakin oudolta maailmalta että meidän poikamme joutuvat kasvamaan sellaisessa ympäristössä missä puhutaan niin että että raiskaus on silloin kun käytetään väkivaltaa jos ajattelee miten sen itse selittäisi omille lapsille niin ei varmasti haluaisi selittää että kaikki muu on ok ja että se on se joka määrittelee vaan nimenomaan kysymys on tasavertaisesta suhteesta jos kysymys on seksistä

kaikki nämä millä tavalla rikoslaissa seksuaalirikokset ovat määriteltyjä ja se tosiasia että vieläkin tänään seksuaalirikosten käsittely ja tutkiminen todellakin suurta panostusta nimenomaan uhrin kohdalta joutuu uudestaan kertomaan uudestaan kertomaan ja avautumaan kaikkein intiimeimmistä vaikeimmista häpeän tunteistaan vaikeista tilanteista ja tavallaan myötävaikuttamaan jotta syyllinen saadaan vastuuseen

se miten tämä ratkaistaan ei ehkä ole ihan helppoa kaikissa kohdissa ihmisoikeusinstituutiot kuten cedaw komitea istanbulin sopimus lukuisat ihmisoikeusjärjestöt euroopan ihmisoikeustuomioistuin kaikki itse asiassa velvoittavat nimenomaan määrittelemään raiskauksen niin että se perustuu tahdon puutteeseen eikä väkivaltaan

arvoisa puhemies me täällä suomessa tykkäämme onnitella itseämme siitä että suomi on tasa arvon mallimaa mutta tässä huolella kiillotetussa mielikuvassa on kuitenkin yksi iso ja sitkeä tahra se on seksuaalinen väkivalta suomi on euroopan vaarallisimpia maita naisille joka kolmas suomalainen nainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi seksuaalista väkivaltaa kokee viisikymmentätuhatta naista vuosittain arvioiden mukaan viisitoistatuhatta naista raiskataan joka vuosi viime vuonna kaksitoista naista kuoli parisuhdeväkivallan seurauksena jokainen näistä on ihmisoikeusloukkaus seksuaalinen häirintä on arkipäivää aivan liian monelle sitä kokevat kaikenikäiset ja näköiset naiset kaikenlaisista taustoista kampanja on rikkonut hiljaisuuden viimein häirinnästä puhutaan seuraava askel on ottaa häirintää kokeneiden kertomukset vakavasti ja puuttua niihin on aika lakata suojelemasta tekijää on aika sanoa häirintää ja väkivaltaa kokeneelle minä uskon sinua sillä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen sen kunnioittamiseen on kasvatettava pienestä pitäen arvoisa puhemies raiskaus on seksuaalisen häirinnän räikein muoto aina kun toinen osapuoli pakotetaan seksiin ilman tämän suostumusta on raiskaus arkijärjellä tämä on itsestäänselvää ja siksi onkin hämmästyttävää ettei asia ole rikoslaissa näin määritelty rikoslakia tulisi muuttaa käsittelyssä olevan lakialoitteen mukaisesti niin että raiskaus määritellään suostumukseen perustuvaksi ei väkivallan käytön kautta kuten nyt muutos tarkoittaisi että lain näkökulmastakin raiskaus on aina raiskaus kun henkilö ei ole antanut suostumustaan vaikkei kykenisikään vastustamaan tekoa nykylainsäädännössä näin ei ole jos raiskaukseen ei liity väkivaltaa tai sillä uhkaamista se voidaan määritellä raiskaukseksi silloin kun uhri on toimintakyvytön huumattu tai unessa mutta jos toimintakyky on tallella uhrilta voidaan edellyttää puolustautumista kuitenkin tutkimusten mukaan seitsemänkymmentä prosenttia uhreista jäätyy raiskaustilanteessa niin ettei pysty vastustamaan tekijää seurauksena moni raiskaus jää tunnistamatta ja rankaisematta ainoastaan määrittelemällä raiskaus suostumuksen puutteen kautta voidaan varmistaa että kaikki raiskauksen uhrit voivat saada oikeutta ja että jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan täysimääräisesti

samoilla linjoilla muutosta vaatii myös valmistelussa oleva suostumus kaksituhattakahdeksantoista kansalaisaloite ja jos nyt tällä lakialoitteella lakivaliokunta ei ota asiaa käsittelyyn ja tuo meidän päätettäväksi niin kansalaisaloitteen kautta todennäköisesti asia tulee tähän saliin ja kaikissa näissä sopimuksissa niin myös tässä aloitteessa on lähtökohtana se että raiskauksen määrittelee suostumuksen puute sata vuotiaan suomen on korkea aika ymmärtää tämä ja muuttaa lainsäädäntöään sen mukaisesti arvoisa puhemies muutos ei ole mahdotonta toteuttaa suostumus on mahdollista selvittää vaikka jotkut tahot ovat antaneet ymmärtää että näin ei olisi suostumus yksinkertaisesti ei ole suostumus jos henkilö on antanut ymmärtää ettei halua joko sanoin tai käyttäytymisellään eikä silloin jos henkilö muuttaa mielensä milloinkaan ei ole liian myöhäistä sanoa ei suostumusta ei voi antaa kukaan muu kuin henkilö itse sitä ei saada luottamus tai valta asemaa käyttämällä tai uhkaamalla väkivallalla joko uhria tai jotakuta muuta helpoin tapa selvittää suostumus on kysyä henkilöltä itseltään kyllä tarkoittaa kyllä ei kysyminen tunnelmaa pilaa mutta raiskaus pilaa sen aivan varmasti sillä jokaisella on oikeus vetää raja siihen mihin itse haluaa ja mikä tuntuu hyvältä

arvoisa puhemies

onneksi me viime vaalikaudella saimme joitakin pieniä korjauksia tehtyä samoin kuin toissa vaalikaudella mutta mitään isompaa oikeaa kokonaisuudistusta ei ole saatu tänne tehtyä vaikka selvästi siellä on korjauksen tarpeita useammassakin eri kohdassa

kahdenkymmenen luvun missä raiskausta käsitellään

poistettiin viime kaudella niin kutsuttu lievä raskaus elikkä semmoinen muoto kuin lievä tekomuoto siitä ei onneksi enää puhuta ollenkaan mutta siihen jäi kuitenkin viime vaalikaudella semmoinen selvä tekovirhe minun

on vieläkin kaksi vakavuusasteikkoa elikkä on ensinnäkin tämä että jos pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen niin siitä tulee vähintään vankeusrangaistus vähintään yksi vuosi ja enintään kuusi vuotta no sitten on tämä toinen elikkä semmoinen vähäisempi rangaistus vähäisempi raiskaus kuitenkin vielä jäi sinne onko todellakin tarkoituksenmukaista että meillä on laissa vielä tänä päivänä tämä vähäinen vähäinen raiskaus muutettiin hienosti nimiä lievästä raiskauksesta vähäiseksi raiskaukseksi mutta tarvitaanko siellä edes tämmöistä elikkä meillä on se vähäisyyden muoto että jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava momentissa mainitut teot niin sitten on pienempi rangaistusasteikko meidän pitäisi miettiä myöskin rangaistusasteikkojen nostamista näissä koska käräjäoikeushan ei pysty muuttamaan niitä rangaistuskäytäntöjä ellemme me täällä salissa tee selvästi päätöksiä joissa rangaistuksen määrää nostetaan ja kun rangaistuksen määrää nostetaan niin vasta siinä vaiheessa käräjäoikeudet ja

kovemmista rangaistuksista

tässä käsiteltävässä aloitteessa on nyt tämä suostumuksen puute niin jos oikein lähtee kiertelemään kaartelemaan niin sehän voi periaatteessa että onhan se henkistä väkivaltaa mutta se on niin kaukaa kierretty ja vaikeasti haettu minä en tunne oikeustapauksista kunnon näyttöjä siitä että semmoinen suostumuksen puute oikeasti olisi sitä henkistä väkivaltaa tai alistamista josta tässä laissa puhutaan sen takia minun mielestäni olisi ihan

suora teksti siitä mitä on se että kun ei suostu niin ei suostu se puuttuu tästä lakitekstistä eli kyllä tämä laki siinä mielessä tarvitsisi ihan korjauksen edustaja puumala toi tässä aikaisemmin esille lapsen seksuaalisen hyväksikäytön asioita viime vaalikaudella tosiaan oli hänen aloittamansa aloite meitä oli yli sata henkilöä jotka allekirjoitimme sen siinä

käytiin läpi lapsen seksuaalinen miten sen syyteoikeus vanhenee minä itse toin silloin esille tapauksen jonka tuon nyttenkin esille elikkä oli eräs lappilainen nyt jo suurin piirtein ikäiseni naishenkilö joka sanoi että hän on on vasta viime vuosina pystynyt aukaisemaan sen mitä hänelle lapsena tehtiin elikkä tämänhetkinenkin lakimuutos on laki joka on kaksituhattayksitoista tullut voimaan ja jossa kaksikymmentäkahdeksan vuotiaana loppuu syyteoikeus siitä mitä ihmiselle on lapsena tehty mutta hän pystyy vasta nelikymppisenä aukaisemaan ja kertomaan mitä hänelle on lapsena tehty elikkä kyseinen mies on täysin puhtailla puhtailla papereilla elämässä toimimassa vaikka on syyllistynyt törkeään lapsen raiskaamiseen oli harmi että me emme saaneet tuota lakia viime vaalikaudella muutettua mutta aivan hyvin me voisimme kyllä tällä vaalikaudella ottaa tämänkin asian nyt uudestaan käsittelyyn että tämä saataisiin poistettua koska se lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä pitäisi olla syyteoikeus niin että sen voi silloinkin ottaa käsittelyyn kun lapsi on oikeasti aikuisena valmis prosessoimaan tämän asian

toivon että tämä lakialoite menee näillä eväillä tästä

haluan sanoa jotain edustaja maijalan puheenvuoroon jossa hän viittasi edustaja puumalan ja allekirjoittaneen viime kaudella tekemään yli sata nimeä keränneeseen lakialoitteeseen jossa siis tavoitteena oli että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö olisi rikos joka ei vanhenisi jolloin voitaisiin niin kuin hän edellä toi esille syyttää myös myös niissä tapauksissa kun asiat tulevat mieleen ja pintaan ehkä vasta oman äitiyden taikka isyyden myötä tai jossain tämäntyyppisessä

ensin kommenttina tähän että toivon todellakin myös että tällainen muutos lähtee ja tulee pikimmiten että tällainen rikos ei vanhene raiskaus on seksuaalista väkivaltaa se on halpamaista vallankäyttöä toista kohtaan se on toisen äärimmäistä alistamista se on rikos jossa rikotaan jotain hyvin herkkää ja ainutlaatuista rikos minkä seuraukset seuraavat läpi koko elämän on hyvin tavallista että uhri lamaantuu tai ei ainakaan pysty vastustamaan riittävästi vaan raiskaus tapahtuu ja sen vuoksi on erittäin tärkeää että tähän pykälään tulee että jos on sukupuoliyhteydessä toisen henkilön kanssa ilman tämän suostumusta niin se luetaan raiskaukseksi suurin osahan raiskauksen kohteeksi joutuvista kaltoin kohdeltavista on naisia ja erityisen haavoittavaa tämä on silloin jos raiskaus kohdistuu nuoriin tai lapsiin tilanne voi olla sellainen että lapset eivät tajua ollenkaan eivätkä itse asiassa edes muista koko asiaa voivat vain pahoin ehkä sinne asti aikuisuudessa kun on omia lapsia tai lapsenlapsia

ja jos silloin kun heidän rajojaan on rikottu asiaa ei käydä läpi ja siitä eheydytä ei ole harvinaista että nämä nuoret miehet ennemmin tai myöhemmin rikkovat toisten rajoja ja voivat itse raiskata jatkossa kuka haluaisi sitten vastustaa tätä lakia ajattelen itse niin että vain ja ainoastaan ne jotka eivät ymmärrä mitä tarkoittaa hyvä seksuaalinen kanssakäyminen mitä tarkoittaa intiimi yhteys toisen kanssa se on ilman muuta toimenpide se on ilman muuta tapahtuma joka tarvitsee molemminpuolisen suostumuksen

sitten ei jää kiinni puukko kädessä ja housut kintuissa todistustaakka on edelleen liian usein uhrilla asenneilmapiirin muutos on välttämätön useat tapaukset jäävät kokonaan piiloon vain siksi että uhri pelkää paitsi raiskaajaansa myös nöyryytystä joka prosessista voi seurata on aivan sietämätöntä kuulla usein julkisuudessakin esitettyjä perusteita joilla uhria syyllistetään milloin pukeutumisesta milloin liikkumisesta yksin pimeään aikaan ja niin edelleen uhri on uhri ja rikollinen tämä tosiasia ei muutu ajan paikan iän tai sukupuolen eikä myöskään uhrin ja tekijän välisen vuorovaikutussuhteen perusteella meidän velvollisuutemme lainsäätäjinä on suojella aina ensisijaisesti uhria raiskauksen uhriksi voi joutua nainen tai mies häpeän ja syyllisyyden kokemus ei katso sukupuolta siksi meidän tulee myös parantaa raiskauksen uhrien tukitoimia ja madaltaa kaikin keinoin ilmoittamiskynnystä tasa arvoiset ihmissuhteet sisältävät aina molemminpuolisen suostumuksen mikään muu määritelmä kuin suostumuksen puute ei voi olla pohjana raiskaukselle äärimmäiselle seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukselle raiskaus on aina itsessään väkivaltateko seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaukset on kriminalisoitava mahdollisimman laajasti toivonkin että ministeri häkkäsen asettama asiantuntijafoorumi pohtii kysymystä ja sen pohjalta saamme suomeen ajantasaisen ja oikeudenmukaisen lainsäädännön

arvoisa puhemies yhdyn omalta osaltani kiitoksiin edustaja sarkkinen esitteli ansiokkaasti tämän asian ja on hoitanut ansiokkaasti myöskin puheenjohtajuutta naisverkostossa edellisenä edellisenä vuotena

ei ole siellä ja nyt sitten tämä asia pitää hoitaa kuntoon minä ajattelen kuten edustaja olli poika parviainen suomen sitoutumisesta istanbulin yleissopimus määrittelee seksuaalisen väkivallan toisen henkilön suostumuksen vastaiseksi ja rangaistavaksi ja koska tämä sopimus on suomessa ratifioitu se on tullut voimaan kaksituhattaviisitoista niin tämä asia nyt pitää viedä lakiin

arvoisa herra puhemies

sarkkiselle ensinnäkin lämpimät kiitokset erinomaisesta lakialoitteesta tämä asia mitä nyt käsitellään on äärimmäisen vakava edustaja timo heinosen äsken esille esille tuoma esimerkki kun raavas mies raiskaa kymmenen vuotiaan lapsen ja siitä ei saa kuin kolme vuotta vankeutta osoittaa karulla tavalla sen mikä suomalaisen oikeusjärjestelmän tilanne asiassa on ei siitä voi tulla kuin lehdestä olen itsekin lukenut ja monesta muusta mediasta sen pannut merkille aivan käsittämättömiä juttuja kun lasta käyttää seksuaalisesti hyväksi se on todellakin murha josta uhri jää eloon tällaisista rikoksista pitäisi tuomita niin ankara tuomio että pitäisin elinkautista siinä tilanteessa aivan oikeana tuomiona jääköön se asia tarkemman valmistelun varaan mutta ei enää koskaan tässä maassa saa käydä niin että lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi ja siitä selviää hyvin vähäisellä tuomiolla edustaja hanna sarkkisen hyvä lakialoite pitää viedä läpi niin että seksuaalisen hyväksikäytön tuomiot ovat kovia ihmiseen kajoaminen käyttäen sitten jotakin voimaa tai uhkaamista ja seksuaalinen kajoaminen ihmiseen niin että käytetään voimaa uhkaamista tai jotain muuta keinoa ja suostumus on vähän tietenkin se mitalin toinen puoli on se että suomalaisen ja länsimaisen oikeuskäytännön mukaanhan näytön pitää olla aukoton jos syntyy perusteltu epäilys siitä onko tämä syytetty syyllistynyt siihen rikokseen vaiko ei niin totta kai senkin pitää olla mahdollista että ei pidä tuomioita lätkiä sillä innolla että saattaa se hyvinkin olla tehnyt sen rikoksen kyllä siitä pitää olla vahva näyttö että näin on tapahtunut mutta joka tapauksessa kun näin vakavasta asiasta on kysymys siitä pitää sitten tuomioidenkin olla sitä mukaa se miksi tähän tilanteeseen suomi ja tämä maailma johtuu aika pitkälti siitä ja voi sanoa melkeinpä ainoastaan siitä että joka puolella kun tämän päivän viestimet avaa menee elokuviin televisiota katsoo tai internetiä tutkii sieltähän sitä seksiä pursuaa joka kanavalta joka tavalla väkivaltaa muistan että kun tässä yhtenä iltana muutama viikko sitten väsyneenä tulin kotiin ja ajattelin että katselenpa iltauutiset vielä ja avasin television niin sieltähän tuli sitä väkivaltaa raaimman päälle ja siinä elokuvassa harrastettiin sitä seksuaalistakin väkivaltaa sen verran paljon että pistin kyllä television välittömästi kiinni ei semmoista roskaa viitsi edes väsyneenä katsoa kun ajattelee tämän päivän lapsia yhdysvalloissa oli tutkimus että kun pienet lapset katsovat televisiota paljon paljon vapaammin kuin meillä pieni lapsi näkee joka ilta monia monia murhia televisiossa monia monia väkivallantekoja niin totta kai se vaikuttaa ja ihmisen tulevaan käytökseen kun hän aikuiseksi kasvaa tämän päivän maailman ongelma on siinä että emme kunnioita enää toisen ihmisen koskemattomuutta se on se valtava ongelma ja toinen on se mikä on sitten kristillisen kasvatuksen laiminlyönti pitää muistaa se että koko länsimainen sivistys perustuu kristilliseen kasvatukseen jossa huomioidaan toinen ihminen autetaan lähimmäistä ollaan ihmisen apuna ja nyt mennään sille tielle että väkivaltaa voidaan käyttää vapaasti kaikki kristillisen kasvatuksen hyvät opit on heitetty romukoppaan ajat sitten tähän on sitten tultu että ihmisen pienen tytön aikuinen mies saa vain kolme vuotta vankeutta eipä siinä voi muuta olla kuin surullinen toivonkin että tämä edustaja sarkkisen hyvä lakialoite menestyy ja se saadaan käsiteltyä niin että eduskunta hyväksyy sen ja tällaisista törkeistä rikoksista tulee sitten se tuomio sitä mukaa ja myös yhteiskunta ottaa ihan ihan senkin takia erittäin jyrkän kielteisen kannan siihen että ihmisen koskemattomuuden pitää olla täydellistä maailma ympärillämme on sellaiseksi mennyt että ei kerta kaikkiaan sitä väkivaltaa näkee joka tuutista ei juurikaan viitsi elokuviin mennä katsomaan ehkä uuno turhapuroa uuno turhapuroa voi katsella ihan huoletta tv nauhalta kun siellä ei sitä väkivaltaa ole enemmänkin huumoria ja meidän ihmisten puutteille ja vajavaisuuksille nauramista kyllä mutta väkivaltaa sieltä onneksi ei löydä eikä muutakaan negatiivista tämä maailma on tällaiseksi mennyt mutta eihän se sitä tarkoita että sen edessä meidän pitää alistua ja antaa periksi sen takia toivon että että tämä lakialoite menestyy
arvoisa puhemies ennen vanhaan ajateltiin teon vakavuus sen kautta paljonko siinä oli fyysistä väkivaltaa lapin yliopiston arvostettu professori terttu utriainen on puhunut tästä asiasta paljon ja varmasti ne hänen kirjoituksensa asiasta kannattaisi myös tässä tilanteessa ottaa huomioon minä olen ollut käräjillä kuuntelemassa kuinka vaikeaa yleensä ottaenkin tämä näyttö on

siinä vaiheessa kun ollaan käräjillä tilanne ei koskaan ole helppo tärkeintä tässä lakiesityksessä on nytten se että kyse on signaalista toivon mukaan me saamme myöskin lakitekstiin korjaukset tehtyä sillä tavalla että ihmiset ymmärtävät sen että tämä on väärä teko tämä ei ole hyväksyttävää ja tämän jälkeen saataisiin pikkusen suojattua naisten tilannetta
arvoisa herra puhemies lapsi on lapsi ja hänen tulisi saada olla lapsi hänen tulisi saada kasvaa ja kehittyä rauhassa aikuiseksi ja myös seksuaalisuuden tulisi saada kypsyä rauhassa ilman että rajoja rikotaan ilman että mitään pelkoa tai ahdistusta työntyy seksuaalisuuden kenttään kun ajattelen monia omia asiakkaitani ja potilaitani jotka ovat joutuneet raiskausrikoksen uhriksi ja monia heitä jotka ovat pitkään joutuneet kärsimään niin vetoan kyllä että vaikka tämä lakialoite ei sitä yli sataa allekirjoitusta niin lakivaliokunta todella ottaisi tämän asian käsittelyyn jotta saisimme aloitteen eteenpäin ja myös käytäntöön toivoisin että myös tuomioita tarkastettaisiin ajattelisin että olisi itsestään selvää että lapsiin kohdistuva raiskaus ei koskaan rikoksena vanhenisi ja lasten ollessa kyseessä käytössä pitäisi olla rangaistusasteikon kovimmat rangaistukset toisaalta haluaisin muistuttaa kuitenkin siitä että kun rikoksesta rangaistaan niin

tutkittaisiin myös mahdollisina potilaina koska niin kuin aiemmin sanoin hyvin usein sieltä taustalta löytyy rikkonaisuutta rikkinäisyyttä ja myös sitä että heitä on joskus aiemmin elämässä rikottu ja he ehkä itse ovat raiskauksen tai hyväksikäytön uhreja edustaja hoskonen piti erittäin hyvän puheenvuoron myös kristillisen kasvatuksen tärkeydestä toisen ihmisen arvostuksen ja kunnioituksen tärkeydestä lähimmäisenrakkaus on yksi tärkeä yhteiskunnan voimavara jos se saa vain kukkia tässä haluaisin nostaa todella myös tämän median mitä teeveestä tulee mitä lehdistössä näkyy meidän pitäisi suojella meidän lapsia ja nuoria siltä etteivät he joudu liian voimakkaiden asioiden kohteeksi liian aikaisin

puhemies myös minä olen luonnollisesti allekirjoittanut tämän naisverkoston erittäin tärkeän aloitteen josta on jo pitkään tässä maassa puhuttu ja johon itse asiassa myös monet kansainväliset sitoumukset ja velvoitteet suomea ovat jo useamman vuoden ajan kannustaneet ja rohkaisseet ja etenkään nyt kun me huomaamme että vaikkapa länsinaapuri on tuomassa tätä suostumuksen puutetta rikoslakiin ei varmastikaan ole mitään estettä sille etteikö myös suomessa se voitaisi lakiin saada ja täytyy muistaa että kun kyseessä on ihmisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus joka on yksiselitteisesti jakamaton asia ihmisen omaan päätäntävaltaan liittyvä kyseenalaistamaton asia niin on on suorastaan ihmeellistä että se ei aikaisemmin ole vielä meidän lainsäädäntöömme näin selkeästi tullut koska kuten täällä on puheenvuoroista aikaisemmin jo kuultu joka tapauksessa myös tällä hetkellä oikeudessa punnitaan käytännössä sitä suostumuksen puutetta kyllä seksuaalirikoksilla raiskauksella on myös paljon syvempi

liittyvä piirre verrattuna muihin rikoksiin siksi on erittäin tärkeää että tämä laki voisi edetä me olemme puhuneet tästä kauan ja toivon todella että lakivaliokunta ottaa tämän asian käsiteltäväkseen ja suomessa tämä saataisiin myös rikoslakiin se helpottaisi huomattavasti uhrin asemaa ne ovat aika murheellisia ja surullisia kuultavia miten uhri tällä hetkellä pelkää sitä kannattaako hänen lähteä viemään raiskausta rikoksena edes oikeusistuimeen vaikka ihmisen

lämmin kiitos kaikista hyvistä puheenvuoroista ja tuesta mikä aloitteelle on hyvin laajana tänään annettu haluan tuoda vielä yhden näkökulman ja perusteen tähän keskusteluun hovioikeusneuvos timo ojala on kirjoittanut että oikeuskäytännön perusteella raiskaus näyttäytyy suuressa osassa tapauksista rikoksena jossa kysymys ei ole siitä että tekijä fyysistä voimaa käyttäen pakottaisi uhrin sukupuoliyhteyteen raiskauksen oikeuskäytännön mukainen todellisuus ei siten vastaa perinteistä lähtökohtaa jossa raiskaus nähdään yllättävänä uhrille entuudestaan tuntemattoman tekijän päällekarkauksena jossa tekijä väkivaltaa käyttäen pakottaa uhrin sukupuoliyhteyteen rangaistussäännöksen ja oikeuskäytännössä esiintyvän todellisuuden välillä näyttäisi olevan jonkinlainen ristiriita ja tässä kohtaa olisi syytä arvioida vähentäisikö rangaistussäännöksen muotoileminen suostumusmallin mukaisesti tätä ristiriitaa eli nykyinen raiskausmääritelmä on itse asiassa aika lailla todellisuudelle vieras kun katsotaan minkälaisia raiskaustapaukset usein oikeudessa ovat toivon että näitä asiantuntijoita kuunnellaan kun jatkovalmistelua tehdään arvoisa puhemies tapaus johon edustaja heinonen viittasi on traaginen ja se kertoo seksuaalirikoslainsäädännön puutteista ja ongelmista jos käytössä olisi ollut suostumusperusteinen malli voisi tässä tapauksessa olla erilainen lopputulos tuomiossa koska kun suostumus olisi selkeästi laissa määritelty niin siellä yksiselitteisenä kriteerinä pitäisi tietenkin olla että lapsi ei voi koskaan antaa suostumusta suostumusta voi päätellä fyysisen vastustuksen puutteesta arvoisa puhemies näyttö on vaikea kysymys sitä ei voi kiistää mutta näyttö on vaikea kysymys raiskausrikoksissa oli määritelmä mikä hyvänsä näytön on oltava riittävä ja syyttömyysolettaman on oltava voimassa koska kyllä tietysti on oikeus oikeus syytetyilläkin kaikki raiskaukset eivät tulisi jatkossakaan tuomituiksi mutta osa oikeusmurhista ja oikeustajun vastaisista tuomioista voisi olla toisenlaisia ja oikeudenkäyttö voisi olla varmempaa ja ehkä yhä useampi uskaltaisi viedä näitä raiskauksia eteenpäin arvoisa puhemies tärkeää kuten moni on sanonut on tämä yhteiskunnallinen viesti ja kun näin laaja tuki on niin toivottavasti asia etenee

arvoisa puhemies esitän tässä aloitteessa että lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön nimi muutetaan lapsen raiskaukseksi ja että kyseisen rikoksen vähimmäisrangaistusta nostetaan kahteen pilkku viiteen vuoteen vankeutta tämä tarkoittaa sitä että rikoslaissa tuomio olisi aina ehdotonta vankeutta tähän asiaan liittyen eduskuntaan on on jätetty sekä kansalaisaloite että lakialoite vuoden kaksituhattaviisitoista valtiopäivillä nämä aloitteet ovat hyvin perusteltuja mutta niissä on esitetty vähimmäisrangaistukseksi kaksi vuotta tavoitteena näissäkin aloitteissa on ollut että tuomio annettaisiin aina ehdottomana kuitenkin niissä esitetty kahden vuoden vähimmäisrangaistus on mahdollista tuomita myös ehdollisena elikkä rangaistuksen pitää olla yli kaksi vuotta jotta se olisi aina ehdoton usein pidempiä vankeusrangaistuksia tai ehdollisten muuttamista ehdottomaksi vastustetaan sillä että se lisää vankimäärää ja sitä kautta yhteiskunnalle tulevia kustannuksia tämän aloitteen taloudelliset vaikutukset olisivat kuitenkin sikäli vähäiset nyt suurin osa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä tuomitaan ehdottomana kyse olisi nyt ennen kaikkea selkeästä vakavasta viestistä lainsäätäjältä näiden tekojen äärimmäisestä paheksuttavuudesta suomessa on historiallisesti tarkasteltuna tuomittu ankarasti omaisuusrikoksista mutta seksuaalirikosten vakavuutta on voitu vähätellä seksuaalirikoksia on tarkasteltu ennen kaikkea teon yhteydessä ilmenneeseen fyysiseen väkivaltaan tällöin ei ole ymmärretty sitä että vaikka teko ei jättäisikään fyysisiä ruhjeita se voinut murskata ihmisen henkisesti loppuiäksi etenkin lapsiin kohdistuneella raiskauksella on voinut olla niin syvällinen vaikutus uhrin seksuaaliseen kehitykseen ettei hän ole esimerkiksi kyennyt aikuistuttuaan perustamaan perhettä eikä ole halunnut hankkia lapsia tämän vuoksi rangaistuksen nimessä sana hyväksikäyttö on nykytiedon valossa hieman vähättelevä ja luo mielleyhtymiä että kyse on vain esimerkiksi jostakin taputtelusta kuitenkin törkeimpien tekojen kohdalla olisi syytä puhua lapsen raiskauksesta niissä tapauksissa on kyse kaikkein vakavimmasta rikoksesta samassa rikoslain kahdessakymmenessä luvussa vastaavat aikuisiin kohdistuvat teot tuomitaan raiskauksena tai törkeänä raiskauksena vuonna kaksituhattaneljätoista rangaistusasteikkoa korotettiin ja laista poistettiin laajalti epäoikeudenmukaiseksi koettu niin sanottu lievän raiskauksen pykälä joka oli virallisesti nimeltään sukupuoliyhteyteen pakottaminen aikuisten osaltakin on siis ryhdytty puhumaan raiskauksesta aiempaa laajemmin eikö nyt olisi aika muuttaa tämä myöskin lasten kohdalta oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan silloin kun tuomio on annettu ehdollisena kyse on on ollut yleensä kertaluontoisesta rikoksesta tai teko on kestänyt lyhyen aikaa näin törkeissä teoissa voi kuitenkin jo yksi kerta ja lyhytkestoinenkin teko murskata ihmisen henkisesti lopuksi ikää nykypäivän tietojen valossa ei teon lyhyt kestoaika voi olla ratkaiseva peruste rangaistuksen lieventämiselle

arvoisa puhemies tämä lakialoite yhdeksänkymmentäkuusi kautta kaksituhattaseitsemäntoista oli viime perjantaina meillä jo täysistunnossa listalla mutta silloin

kokous päättyi ennen kuin tämän käsittely ehdittiin aloittaa tämä on hyvä tavoite että törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö muutettaisiin laissa lapsen raiskaukseksi ja näin korotettaisiin myös tuota minimirangaistusta niin että rangaistus olisi jatkossa aina ehdoton vankeustuomio

raiskauksen määritelmiin pitäisi merkata niin että suostumuksen puute olisi raiskauksen tunnusmerkistöissä mukana tästä lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä olen tehnyt edustaja tuomo puumalan kanssa viime kaudella yli sata allekirjoitusta keränneen aloitteen jossa me olisimme halunneet muuttaa tämän vanhentumislainsäädännön niin että lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi rikoksena koskaan ja näin niistä voitaisiin syyttää myös myöhemmin näitä tekijöitä hieman hämmästelen sitä että eduskunnassa tällaiset lakialoitteet puhemies siirryn

niin arvoisa puhemies hieman hämmästelen sitä että meillä on eduskunnassa iso määrä lakialoitteita jotka on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa mutta ne eivät näytä saavan tässä eduskunnassa arvoistaan käsittelyä meillä tällä hetkellä kansalaisaloitteet käsitellään minun mielestäni sillä tavalla kuin vähintään pitäisi nämä yli pitäisi nämä yli sadan kansanedustajan lakialoitteet käsitellä

silloin kuitenkin enemmistö suomen kansan edustajista on ilmaissut tahtonsa että tämä asia on meidän mielestämme muutoksen arvoinen se ei välttämättä aina tarkoita sitä että se tulisi suoraan yksi yhteen voimaan mutta minun mielestäni on jopa eduskunnan arvovallan väheksymistä se että tällaiset lakialoitteet hautautuvat valiokuntien pöydille toivon että tämä edellä käsitelty lakialoite edustaja sarkkinen ja naisverkosto tekivät raiskauksen tunnusmerkistön täydentämisestä ei koe sitä kohtaloa minkä moni muu yli sata allekirjoitusta saanut lakialoite on kokenut toivon että tässä eduskunta nyt ryhdistäytyy tämä on meidän itsemme käsissä millä tavalla haluamme näitä käsitellä minun mielestäni sen pitäisi olla selkeä viesti itse kullekin niissä valiokunnissa istuville että hei tämä lakialoite on kerännyt yli sata allekirjoitusta se otetaan käsittelyyn siihen pyydetään lausunnot automaattisesti ministeriöltä ja ryhdytään tiettyihin toimenpiteisiin ja katsotaan sen jälkeen mitkä ovat ne toimenpiteet mutta ei pidä olla sallittua että lakialoite jätetään puheenjohtajan pöytälaatikkoon tai valiokuntaneuvoksen pöydälle tämä edustaja maijalan tekemä lakialoite on hyvä en katsonut tämän allekirjoitusmäärää mutta tämä on jo niin hyvä että tämäkin ansaitsee hyvän perusteellisen käsittelyn mutta toivon että tämä edustaja puumalan ja ja allekirjoittaneen viime kaudella tekemä ja tällä kaudella uusima aloite otetaan myös käsittelyyn nyt sillä arvokkuudella ja perusteellisuudella mikä näissä pitää minun mielestäni jatkossa olla sillä lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha josta jää

arvoisa herra puhemies

kunnioitamme ihmisen koskemattomuutta ja lapsia koska kuten todetaan tässä edustaja eeva maria lakialoitteessa rikoslain kahdenkymmenen luvun seitsemännen pykälän muuttamisesta todellakin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat niin törkeitä kaikki tekotapaan ja mihin tahansa muuhun katsoen katsoen ne ovat kaikki törkeitä rikoksia joista pitäisi mahdollisimman ankara on aivan ennenkuulumatonta että kun tällaisiin tapauksiin törmää ja niitä lukee tuolta lehdistä ja muista medioista niin tulee semmoinen voimaton olo että voiko tämä olla nykymaailmassa totta että kaikkein haavoittuvimmat kaikkein viattomimmat viattomimmat ihmiset joutuvat toisten ihmisten hyväksikäyttämiksi se on jotain niin törkeää ja niin vastenmielistä että minä en osaa sitä sanoin kuvata siksi toivonkin että tässä talossa otetaan edustaja eeva maria maijalan ja aivan myös edustaja sarkkisen hyvät lakialoitteet vakavasti ja käsitellään ne niin että ne tulevat hyväksytyiksi ja samallahan eduskunta lähettää myös tämän talon ulkopuolelle vahvan viestin tietysti lait ovat aina vahva viesti kaikille niitä tulee noudattaa ja ellei noudata niin niistä sitten tulee sanktio sen mukaan mitä laissa säädetään mutta tällaisista raiskausrikoksista ja varsinkin lapsiin kohdistuvista tuomion pitää olla ankara ja sillä pitää olla pelotevaikutus sen että ihmisten koskemattomuutta kunnioitetaan ja lapset jätetään rauhaan pitää tällaisia tekoja käsiteltäessä olla tässä maassa kirkas kuin keväinen päivä pienten lasten hyväksikäyttäminen ja lasten hyväksikäyttäminen yleensä on niin vastenmielinen rikos että kuten edellisessä puheenvuorossa totesin murha josta uhri jää kuitenkin eloon jotain sellaista mitä ei ihmisjärjellä meinaa millään ymmärtää toivottavasti tämä tämä lakialoite saa tuulta siipiensä alle huolimatta siitä että tässä näköjään on vain yksi allekirjoitus siitä huolimatta tätä on erittäin hyvin harkittu ja pohdittu

ja kuten eeva maria maijala omassa puheenvuorossaan asiaa esitteli lain perustelut ovat hyvät ja kannatettavat toivon että tämä lakialoite ei jää pölyttymään tuonne eduskunnan hyllyille tai jonkun

kolme vuotta sitten kun keskustajohtoista hallitusta oltiin muodostamassa ja hallitusohjelmaa kirjoittamassa myös hallitusohjelmaan kirjattiin se että seksuaalirikoksista täytyisi rangaista tiukemmin ja erityisesti keskusteluun nousivat nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset kuten täällä on todettu tähän liittyviä lakialoitteita on tehty osassa niistä on ollut varsin reilustikin nimiä allekirjoitettuina mutta siitä huolimatta asia ei edennyt olisi ollut hienoa jos oikeusministeri olisi voinut olla täällä kertomassa miten tilanne nyt sitten on kun nämä vertailevat tutkimukset on selvitetty ja tilattu että missä vaiheessa prosessi etenee varsin laajalla rintamalla on myös todettu se että seksuaalirikoksista tässä maassa on olemassa kyllä skaalaa rangaistusasteikkoa mutta silti tuomiot ovat rangaistusasteikon lievimmästä päästä tämä ei kyllä minun oikeustajuuni eikä varmaan kovin monen muunkaan oikeustajuun sovellu ja siksi sitä rangaistusasteikkoa pitäisi pystyä laajentamaan ja etenkin tämänkaltaisista rikoksista kuten lapsiin kohdistuvasta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä pystyä tuomitsemaan ankarammin

toivon että lakivaliokunta käsittelee tämän samoiten myös vanhentumissäännökset lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä pitäisi kyllä perata koska on niin että monesti vasta vanhemmiten elämässä aikuistuessaan ihmiset pystyvät käsittelemään niitä asioita joita heille on mahdollisesti lapsuudessa tapahtunut tällaiset asiat kyllä jättävät leiman koko elämään ja vaikuttavat läpi

arvoisa herra puhemies tämä aloite on hyvää jatkoa edellisen pykälän keskustelulle jossa pohdimme suomalaisen seksuaalirikoslainsäädännön nykytilaa täällä ainakin salissa läsnä olleiden kesken varsin yksimielisesti vaikutimme olevan siinä johtopäätöksessä että tarvitsisi tehdä jotakin että nykytila ei vastaa yleistä oikeuskäsitystä se ei toisaalta vastaa

vielä lapsista se johtaa vielä enemmän siihen että ihmisten oikeudentaju joutuu koetukselle kun tuomiot saattavat olla oikeusistuimesta mitä ovat edustaja kulmuni viittasi ansiokkaasti siihen että suomessa käytetään hyvin paljon rangaistusasteikon matalinta päätä vaikka varmaan

edellisessä pykälässä siitä että seksi ilman suostumusta on raiskaus on mielenkiintoista miten on mahdollista että sitten meillä on olemassa tällainen asia nimeltä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö eikö se jos joku ole raiskaus mitään lieventäviä asianhaaroja ei varmasti lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön pidä lähteä rakentelemaan

arvoisa puhemies olemme käyneet tänä iltana tässä ja edellisessä asiakohdassa hyvää ja perusteellista keskustelua raiskausmääritelmästä sekä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista olemme keskustelleet myös raiskausrangaistuksista on väärin että lapsen raiskaukset piilotetaan lievemmän nimikkeen seksuaalisen hyväksikäytön alle tämä täytyy saada muutettua mielestäni tämä tämän illan keskustelu ja lukuisat aloitteet osoittavat että suomen rikoslain seksuaalirikospykälistö kaipaa laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa remonttia jotta se yksiselitteisesti suojaisi seksuaalirikosten uhreja ja jotta rangaistukset vastaisivat paremmin yleistä oikeustajua arvoisa puhemies toivon että tällaista kokonaistarkastelua voitaisiin tehdä ja lakia uudistaa etteivät nämä asiat jälleen kerran hautautuisi sinne pöytälaatikkoon vaikka ministeri ei tänä iltana olekaan täällä paikalla niin toivon todella että nämä meidän keskustelumme

maijalan aloitteelle toivon todellakin myötätuulta käsittelyssä nykytila ei todellakaan vastaa yleistä lasten pitää saada erityinen suojelu meillä lainsäädännössä mutta puheenvuoron pyysin edustaja heinosen esille ottamien lakialoitteitten vuoksi eli näiden yli sata nimeä keränneiden lakialoitteitten ajattelen ihan samalla tavalla että että niille pitää saada vahvempi käsittely eduskunnassa silloin uusina edustajina meitähän koulutettiin siihen ja opetettiin että että kun lakialoitteeseen kerätään yli sata nimeä niin se on niin painava painava paketti että se viedään sitten nyt olen valitettavasti huomannut että ne jäävät sinne ja jossain yhteydessä todetaan sitten että nämä liitetään tiettyyn tiettyyn käsittelyyn tai sitten kokonaan unohdetaan minusta se vähimmäisvaatimus on että edes se yksi asiantuntijakuulemiskierros käydään aloitteen tekijän ja ministeriön edustajien kesken ja jos ei muuta niin kerätään sitten yhdeksi muistioksi ja ja tehdään pöytäkirjamerkintä ja lähetetään ministeriölle tiedoksi mitä on valiokunnassa asiantuntijakuulemisissa sitten kuultu todellakin toivon tätä ja meistähän se itsestämme on itse asiassa kiinni miten me sitten siellä valiokunnassa

seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslain kahdenkymmenen luvun ja se on selvä asia että semmoinen pykälä tulee jatkossakin olla koska kyse on muun muassa siitä että taputellaan muistan yhdenkin tapauksen että kun käräjillä istuttiin niin siinä vaiheessa käytiin keskustelua siitä onko tämän vieraan miehen käsi ollut missä kohtaa ja onko se ollut muuten vain taputtelua vai onko tämä ollut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja siinä tapauksessa tämä tuomittiin lapsen ja oli varmasti ihan aiheellista että semmoisella nimikkeellä asia käsiteltiin mutta sitten kun on kyse ihan sukupuoliyhteydestä niin silloinhan se ei ole enää mitään seksuaalista hyväksikäyttöä vaan silloin kyse on mielestäni raiskauksesta tosin kun olen keskustellut eräiden ammattilaisten kanssa lakia lukeneiden ja ja asiapapereita enempi käsitelleiden kanssa niin

muutamia ongelmakohtia jatkossakin on tämän osalta se miten toimitaan silloin jos muun muassa on kyse lapsen tahdonvaltaisesta sukupuoliyhteydestä ja sitten kuitenkin tuloksena on se että syntyy lapsi

vaikka se ei muuten täyttäisi raiskauksen tunnusmerkkejä pitäisikö sitten kuitenkin se rangaista lapsen raiskauksena elikkä tässä on muutamia ongelmakohtia olemassa mutta jatkossa varmaan nämä kannattaisi ottaa auki ja keskustella näistä sitten enempikin minä toivon että tämä lakialoite voitaisiin nyt sitten ottaa käsittelyyn lakivaliokunnassa ja että sitten kansalaisaloite ja juvosen arjan aloite jotka ovat olleet siellä valmistelussa ja ja siirtyneet oikeusministeriöön johonkin oikeusselvitykseen

oli yli sata allekirjoittajaa ja että se on jonnekin hautautunut edellisellä kaudella niin hieman ihmettelen sitä menettelyä kun todellakin minäkin siinä uskossa että jos yli sata nimeä saa lakialoitteeseen kerättyä niin se tulee ikään kuin automaattisesti se tietysti on sekin että liitetään johonkin muuhun lakiin ja sitten vaalikauden lopussa lopussa todetaan että nämä kyseiset aloitteet on hylätty meille suomeen on luotu semmoinen järjestelmä

kansalaisaloitteita jos on yli viisikymmentätuhatta allekirjoittajaa niin ne otetaan aina vakavasti ne tulevat aina asianomaiseen valiokuntaan käsittelyyn ja sitten tänne suureen saliin

eikö yli sadan kansanedustajan allekirjoitus ole yhtä vahva viesti kuin se että viidenkymmenentuhannen ihmisen allekirjoitus on siinä paperissa joka tulee kansalaisaloitteena tähän taloon kyllä yli sadan kansanedustajan allekirjoitus ja heidän takanaan olevien äänestäjien joukko viiteenkymmeneentuhanteen allekirjoittajaan kansalaisaloitteessa niin kyllä pidän tätä sadan kansanedustajan allekirjoittamaa aloitetta paljon paljon no en sano paljon paljon painavampana mutta kuitenkin vähintään yhtä yhtä vahvana kannanottona jonkun asian puolesta kuin niitä viittäkymmentätuhatta nimeä jotka kansalaisaloitteesta löytyvät toki molemmat ovat hyvin varteen otettavia aloitteita en kumpaakaan väheksy mutta ihmettelen vain jos nämä yli sadan allekirjoituksen erinomaiset lakialoitteet joutuvat jonnekin romukoppaan sen takia että joku menettely on sitten jollakin tavalla tässä talossa ehkä hieman puutteellinen